ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö kahdeksan nyt päätetään saako asetus jäädä voimaan vai onko se kumottava osittain tai kokonaan ja onko se voimassa säädetyn vai sitä lyhyemmän ajan

esittelen tämän mietinnön keskeiset kohdat valtioneuvosto on yleisistunnossa kahdeskymmenesseitsemäs kolmatta kaksituhattakaksikymmentä hyväksynyt valtioneuvoston asetuksen valmiuslain sadannessakahdeksannessatoista pykälässä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta kyseessä on valmiuslain kuudennen pykälän mukainen käyttöönottoasetus asetuksella kumotaan aikaisempi samanniminen asetus eduskunnan täysistunto on kahdeskymmenesseitsemäs kolmatta kaksituhattakaksikymmentä lähettänyt asian mietinnön laatimista varten perustuslakivaliokuntaan asetuksessa säädetään valmiuslain kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa käyttöönotettavista liikkumisrajoituksia koskevista toimivaltuuksista valmiuslain sadannenkahdeksannentoista pykälän mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan tilapäisesti enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan kieltää oikeus oleskella ja liikkua tietyllä paikkakunnalla tai alueella taikka rajoittaa niitä

mukaisesta valtuuksien käyttöönotosta vaan myös valmiuslain pykälän mukaisesti niiden soveltamisesta kumotun asetuksen toinen pykälä sisälsi valmiuslain sadannenkahdeksannentoista pykälän nojalla annettavat säännökset liikkumisvapauden rajoituksista perustuslakivaliokunta huomauttaa että asetuksen toiseen pykälään sisältyvä sääntely olisi voitu antaa vasta kun eduskunta on tehnyt valmiuslain kuudennen pykälän mukaisen päätöksen käyttöönottoasetuksen voimassaolosta valtioneuvoston kahdeskymmenesviides kolmatta kaksituhattakaksikymmentä hyväksytyn asetuksen antamisessa omaksuma omaksuma menettelytapa on perustuslakivaliokunnan tuoreiden kannanottojen vastainen minkä lisäksi se on valmiuslain systematiikan kannalta oikeudellisesti virheellinen sittemmin kahdeskymmenesseitsemäs kolmatta kaksituhattakaksikymmentä annetussa asetuksessa sanottu puute on korjattu ja asetuksen sisällön voidaan katsoa pysyvän valmiuslain kuudennessa pykälässä käyttöönottoasetuksen sisällöstä säädetyissä puitteissa asetuksella säädettävien toimivaltuuksien käyttöönoton tarkoituksena on perustelumuistion mukaan rajoittaa ja hidastaa virustartunnan leviämistä ihmisten välisissä kontakteissa siten että virustartunnasta seuraava tautitaakka on väestössä samanaikaisesti mahdollisimman pieni valtioneuvoston perustelumuistiossa esittämän tilannearvion mukaan pykälän käyttöönotto on välttämätöntä epidemian etenemisen hillitsemiseksi jotta terveydenhuoltojärjestelmän toimintakyky voidaan turvata pandemian aikana ja jotta erityisesti mahdollisuus ihmishenkiä pelastavaan tehohoitoon olisi turvattu perustuslakivaliokunnan mielestä oikeus liikkua vapaasti paikasta toiseen on ihmisyksilön itsemääräämisoikeuden tärkeä osatekijä perustuslain momentti kattaa valiokunnan mielestä oikeuden liikkua maassa paikkakunnalta toiselle ja yksittäisen paikkakunnan sisällä ottaen huomioon valmiuslain käyttöönotolle pandemiatilanteessa osoitettavat erittäin painavat tavoitteet turvata terveydenhuoltojärjestelmän toimintakyky ja sitä kautta torjua ihmisten henkeen ja terveyteen kohdistuvia vakavia uhkatekijöitä perustuslakivaliokunta pitää liikkumisvapauden rajoitusten käyttöönottoa sinänsä hyväksyttävänä ja valiokunnan saaman selvityksen valossa myös välttämättömänä perustuslakivaliokunta korostaa että epidemian edetessä uudeltamaalta muualle suomeen niin laajasti että pykälän mukaisella liikkumisrajoituksella ei ole enää oikeudellisia perusteita tai ne ovat muuttuneet rajoitusta muutetaan tai asetus kumotaan eduskunnan päätettyä ettei valtioneuvoston asetusta valmiuslain pykälässä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta ole kumottava valtioneuvosto voi antaa valmiuslain pykälän soveltamista koskevan asetuksen liikkumisrajoituksia asetettaessa tulee sääntelyn oikeasuhtaisuuden vuoksi ottaa huomioon liikkuminen välttämättömien syiden vuoksi hallituksen mielestä kumotun asetuksen toisessa pykälässä oli säännös tällaisesta välttämättömästä liikkumisesta perustuslakivaliokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen että myös opiskelu saattaa muodostaa välttämättömän syyn liikkumiselle jos arvioitava asetus on voimassa pidempään kuin varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annettu valtioneuvoston asetus lisäksi valiokunta painottaa että ehdotetun kaltainen syvälle käyvää puuttumista perustuslain yhdeksännessä pykälässä turvattuun turvattuun liikkumisvapauteen merkitsevä rajoitus voidaan perustaa vain täsmällisellä ja tarkkarajaisella sääntelyllä eikä esimerkiksi perusteluissa tehdyin maininnoin arvoisa puhemies valiokunnan päätösehdotus on että valmiuslain pykälässä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta kahdeskymmenesseitsemäs kolmatta kaksituhattakaksikymmentä

muutama kuukausi sitten että eduskunnassa joudutaan käsittelemään ravintoloiden sulkemista tai uudenmaan ja muun suomen liikkumisen rajoittamista oikeus vapaaseen liikkumiseen on ihmisen tärkeä perusoikeus ja perustelut liikkumisen rajoittamiseen pitää olla painavat mutta oikeus elämään on keskeisin perustuslaillinen ja muuallakin kuin suomessa koronaepidemian taltuttamiseksi on jouduttu ottamaan käyttöön poikkeuksellisia toimenpiteitä elämän suojelemiseksi ja rajoittamaan samalla muita oikeuksia ja vapauksia kuten todettu niin näissä hallituksen perusteluissa on nostettu esiin että toisin kuin pandemian aluksi ajateltiin koronainfektio on osalla nuorempia ikäluokkia myös erittäin vakava ja sairaalahoitoon otetuista potilaista huomattavan suuri osa jopa kolmannes on otettu muutaman päivän kuluttua tehohoitoon tehohoidon tarve on myös pitkäkestoista on tärkeää varmistaa että tehohoidon kapasiteetti kestäisi ja tähänhän me pyrimme tällä asetuksella jos taudin etenemistä osassa maata voidaan pysäyttää tai hidastaa säästyy ihmishenkiä ja vapautuu terveydenhuollon kapasiteettia moni vaikeasti sairas hoidetaan husissa olen tuonut esiin että on välttämätöntä että ennakoivasti nyt varmistetaan että oikeus saada terveydenhoitoa säilyy tasaveroisena ja uudenmaan ja muun suomen välistä terveydenhuollon kapasiteettia on tasattava riittävän ajoissa niin että se sairaanhoito tai ne tekijät jotka ovat siirrettävissä käytetään joustavasti maan sisällä syöpähoidot synnytykset ja muut akuutit terveydenhuollon tarpeet on turvattava ja ennakointi on todellakin tärkeää ihan pari tuntia sitten helsingin sanomat julkaisi aalto yliopiston tutkijoiden tekemän uuden selvityksen koronaepidemian etenemisestä suomessa tiedetään että tartunnan saamisesta sairaalahoitoon joutumiseen menee runsas viikko ja taudin kehittymiseen kriittiseen vaiheeseen yleensä pari viikkoa tämän takia ennakointi on keskeistä tässä taudin selättämisessä tutkija toteavat että näiden lukujen valossa heidän arvionsa mukaan uudenmaan sulkeminen on tarpeellista mutta taudin leviäminen on ehdottomasti ehdottomasti saatava hidastumaan uudenmaan sisällä myös tautia on ilmeisesti noin kaksinkertaisesti asukaslukuun suhteutettuna uudellamaalla on välttämätöntä että myös ravintolat baarit ja kahvilat hiljenevät ja nyt kaikkien täytyy tehdä todellakin kaikkensa kontaktien välttämiseksi tämä laskelma osoittaa että on mahdollista että jos nyt ihmiset eivät noudata rajoituksia ja nämä meidän toimenpiteet riitä niin husin tehohoitopaikat saattavat täyttyä jo lähiviikkoina nämä ovat aika pysäyttäviä tietoja nyt on todellakin tehtävä kaikkemme että meidän hallituksen ja eduskunnan voimavarat ja viranomaisten voimavarat eivät mene liiaksi esimerkiksi nyt tämän uudenmaan ratkaisun toteuttamiseen se päätös ollaan tekemässä se on etenemässä meillä täytyy olla suunnitelmat tämän taudin pysäyttämiseen ja sen seuraaviin toimenpiteisiin uudellamaalla hyvin hyvin ajoissa ja ihan välittömästi meidän täytyy osoittaa resursseja ja jatkotoimenpiteitä siihen että että uudellamaalla jossa tämä koronaepidemia tosiaankin on edennyt pahimmalla tavalla suomessa voitaisiin pysäyttää pysäyttää meidän täytyy tutkia kaikki mahdolliset keinot tartuntaketjujen jäljittäminen testaamisella ja muilla toimilla myöskin meidän täytyy viestiä ihmisille entistä paremmin nyt kun tutkijat sanovat että tämä seuraava viikko on ratkaiseva niin meillä täytyy olla välittömästi riittävät resurssit siihen että joka ikinen ihminen tuolla kadulla kulkiessaan tietää ja näkee että nyt on toimittava viranomaisten ohjeiden mukaan ja pitää olla yksiselitteistä että nämä ohjeet tiedetään sitten me toisaalta tiedämme ihmisten käyttäytymisestä että ihan kaikki eivät silloinkaan noudata ohjeita

toimi sillä tavalla kuin me oletamme saksassahan esimerkiksi kokoontumisrajaa on laskettu nyt meillä suositellaan kymmenen ihmisen kokoontumisia maks virallisesti toki toivomme että vähemmän kuin kymmenen mutta meidän täytyy pohtia kaikki keinot että me voimme aidosti nyt saada nopeasti uudellamaalla tämä epidemia pysäytettyä

yksi ratkaiseva tekijä tässä epidemian etenemisessä ja siinä saavatko ihmiset nyt sairaalahoitoa ja nyt niin kuin on puhuttu paljon tässä salissa yksi keskeinen tekijä on myös että kun tänne palaa ihmisiä niin heillä todella on sitten tiedossa oleva karanteenipaikka ja kaikilla on paikka minne mennä

että tämä karanteenipaikka on maksuton tai hyvin edullinen niille ihmisille joilla ei ole sellaista paikkaa mennä kun he saapuvat suomeen ulkomailta kenties espanjasta pahimmilta epidemia alueilta meille on paljon edullisempaa tarjota ihmiselle kahdeksi viikoksi meidän tyhjistä hotelleistamme tai tai huoneistoistamme se karanteenipaikka kuin se että me kustannamme tehohoitoa tehohoito on äärimmäisen kallista ja lisäksi ihmisiä joka tapauksessa kuolee meidän hyvästä sairaanhoidostamme huolimatta nyt on tosi tärkeätä että jokainen tekee oman panoksensa fyysisten kontaktien välttämiseksi välttämiseksi ja viranomaistoiminnan pitää olla nyt ketterää nyt on tosi kyseessä me emme voi nyt toimia sillä tavalla kuin normaalioloissa kaikki sen tietävät meidän tuotantoketjumme täytyy saada toimimaan jos jotain puuttuu niin se on hoidettava nyt ei ole aika etsiä etsiä normaaliolojen toimintatapoja ja vastuita muista vaan kaikkien on noudatettava ja tehtävä osansa

arvoisa puhemies kaikki jotka tähän iltaistuntoon olemme nyt tulleet aistimme kyllä tämän hetken merkittävyyden aivan selvästi me olemme tekemässä historiallisen poikkeuksellisia toimenpiteitä tässä ollaan näinä päivinä ja juuri tälläkin hetkellä puuttumassa aivan fundamentaalisiin kansalaisoikeuksiin olemme puuttuneet elinkeinovapauksiin nyt on kysymys liikkumisrajoituksista on ikään kuin kyse elämää suuremmista asioista itse asiassa on kyse elämää suuremmista asioista kun on kyse itse elämästä tämä on luonut tämän yhteishengenkin siihen että me tajuamme että tämäntapaiset väliaikaisratkaisut ovat täysin välttämättömiä siis väliaikaisratkaisut tässä alleviivataan muu suomi ollaan nyt eristämässä uudestamaasta tai uusimaa ollaan eristämästä muusta suomesta riippuu näkökulmasta kuinka asiaa katsotaan mutta joka tapauksessa meille on syntymässä sisäinen raja rajaa valvotaan ihmisten liikkumista valvotaan ja me aidosti tiedämme että se on välttämätöntä juuri tällä hetkellä jotta tauti ei leviäisi täältä uudeltamaalta muualle suomeen sillä voimalla se leviäisi ilman näitä liikkumisrajoituksia ja toisaalta me myöskin pyrimme suojelemaan muualla maassa olevaa terveydenhuoltokapasiteettia ennen kaikkea sitä tehohoitokapasiteettia ja sen takia nämä toimenpiteet tässä suhteessa ovat täysin välttämättömiä ei voi muuta kuin toivoa että kansalaiset aidosti noudattavat ja seuraavat terveysviranomaisten antamia ohjeita se on se paras tapa itse asiassa tappaa tämä kavala virus ennen kuin se tappaa meidät eli tässä suhteessa meidän on pakko tehdä kaikki ne voitavat toimenpiteet mitä tässä on ja ennen kaikkea

etäisyyksiä fyysistä etäisyyttä mutta katsoa erityisesti nämä riskiryhmät kaikki ovat jo riskiryhmää tällä hetkellä mutta kun kuolleisuus haavoittuvuus on suurinta iäkkäillä ihmisillä ja pitkäaikaissairailla niin pitää erityisesti varjella heitä että he ovat tästä taudista erillään tässä suhteessa on myöskin ollut hienoa nähdä tätä valtavaa innovatiivisuutta jota suomalaisessa yhteiskunnassa tällä hetkellä on vain yksi esimerkki helsingin palvelusta jonka helsingin kaupunki ja seurakunnat ovat tänne pahimmille virusalueille nyt perustaneet jolla pyritään varmistamaan ruokahuolto yli seitsemänkymmentä vuotiaille hok elanto on ollut valmiina tekemään ruokatilauspalvelun puhelimitse samantyyppisen palvelujärjestelmän kuin monissa kirkonkylissä kyläkauppiailla on suhteessa iäkkäisiin ihmisiin että he voivat saada ostoksensa kauppiaan toimesta ovellensa tämä on tätä hienoa toimintaa tänä tänä päivänä kävin länsimäessä vantaalla omassa ruokakaupassani ja siellä oli ovessa kyltti että huomenna kello seitsemästä kahdeksaan ainoastaan riskiryhmään kuuluvat ihmiset voivat tulla tänne ja tämmöisiä on muuallakin suomessa juuri näin täytyy nyt varjella että me kaikilla konsteilla käytämme tätä harkintaamme siinä että pyrimme nyt välttämään tämän taudin leviämistä ja niin kuin sanottu meidän on nujerrettava tämä tauti ennen kuin se nujertaa

edustaja tuomiojan ajatusta olen joustava ja lyhennän puheenvuoroani ihan sen takia kuten puhemies sanoi että me myös oikeasti saamme nämä käyttöön tänään yksi asia mitä mitä oikeastaan haluan kysyä mihin ei tarvitse tänään edes vastata kun ei täällä ole sellaista ministeriäkään paikalla joka ehkä osaisi vastata on se miksi tätä ei annettu kiireellisenä valmiuslaki antaisi tähän mahdollisuuden että me olisimme jälkikäteen käsitelleet tämän tällöin olisi poistunut se että ihmiset lähtivät sitten täältä täältä eteenpäin

ymmärrän että tilanteessa jossa eduskunta on erimielinen tavoitteesta ja keinoista on erittäin tärkeää takertua muotoasioihin mutta ehkä pikkuisen tässä tapauksessa olisin katsonut tätä vähän toisella tavoin en niin fundamentaalisesti ottaen huomioon että en ole ainakaan kuullut täältä salista että täällä ei olisi yksimielisyyttä siitä että uudenmaan eristäminen on nyt tarpeen ja että elämää tulee suojella että siinä mielessä en oikein ymmärrä tätä kun ollaan yksimielisiä ymmärtäisin että jos puhutaan jostakin yksinvaltiudesta tai harvainvallasta silloin kun ollaan menossa määräenemmistöillä läpi mutta jos on selkeä tahtotila ja yksimielisyys niin silloin en ymmärrä sitä vähän niin kuin hifistelyä sillä asialla mutta käykäämme siis valmiuslain kimppuun seuraavaksi kun se ei näytä olevan tarpeeksi ketterä päätän tähän jotta saadaan asetus voimaan

pyytää teitä pitämään vähän enemmän väliä siellä kun täällä on nyt tilaa sitä varten että turvavälit voidaan pitää
arvoisa puhemies suomalaiset ovat huolissaan terveydestään turvallisuudestaan ja taloudestaan monet pelkäävät maailmalla ja myös meillä on jo johtanut kuolemaan monet ovat huolissaan läheisistä ja ystävistä yhtä lailla kansalaiset ovat huolissaan toimeentulostaan ja yhteiskunnan tuottamien palveluiden saatavuudesta elämme poikkeustilanteessa jossa tavallinen elämä on vaarantunut siksi onkin käsittämätöntä miten kaikenlaiset someprofessorit oikein kilpailevat siitä miten voisivat vaikeuttaa tämän taudin torjuntatoimia lain soveltamisperiaatteella esimerkiksi professori martin scheinin on todennut että näin ison alueen kuin uudenmaan eristäminen on perustuslain näkökulmasta kyseenalaista en tiedä ovatko kaikki tviittiprofessorit vielä huomanneet mutta koronaviruksen aiheuttama kriisi on maailmanlaajuinen suomessa kolme neljäsosaa todetuista tartunnoista sijaitsee täällä uudellamaalla scheinin on tässä taustamateriaalissa vedonnut kuntakohtaisiin rajoituksiin on kuitenkin hyvin vaikea kuvitella että resurssien saatavuus olisi sillä tasolla että viranomaiset voisivat valvoa ulkona liikkumista kylä kerrallaan sen sijaan että tehostetusti valvotaan keskeisiä ulosmenoteitä jopa työvelvoitetta pidetään jonkin nyanssin vastaisena vaikka se on täysin välttämätöntä jotta potilaiden tehohoito saadaan turvattua scheinin arvostelee hallitusta myös toimenpiteistä joiden ennakoitavissa olevana seurauksena joku menettää henkensä scheinin toteaa että laipioinnin vuoksi taudin eteneminen uudellamaalla tulee kiihtymään tämä varmasti pitää kaikessa karmeudessaankin paikkansa on kuitenkin parempi pyrkiä ongelman alueelliseen eristämiseen kuin antaa taudin velloa koko maassa valtaosa väestöstä elää jossakin muualla kuin täällä hallituksen esitys uudenmaan eristämisestä on siten perusteltu ja paikallaan rajoitukset ovat ennenkin koskettaneet vuonna tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäyhdeksän edustaja harkimo totesi seuraavaa naurusta tulla loppua kun kerron niistä rajoitteista joita tielleni on kasattu arvoisa puhemies olemme kiitelleet hallitusta sen tekemistä toimenpiteistä toimien ajantasaisuus ei kuitenkaan enää vastaa kriisin akuuttia tilannetta eri maiden väestösuhteutettu vertailu kertoo viruksen leviämisnopeudesta ja hallituksien toimien tehokkuudesta sen mukaan suomen toimet ovat jääneet nyt etelä koreaakin tehottomammiksi miksi

poikkeustilanteesta sellaisen että vain byrokratia ei jousta olen jostakin samaa mieltä someprofessori scheininin kanssa ehkäpä ensimmäistä kertaa hänen mukaansa uudenmaan liikkumisrajoitus tulisi laittaa välittömästi voimaan olen tyytyväinen että hallitus on nyt myös tullut tälle linjalle ja ehdimme sen tänään tehdä lentokentälle on kuitenkin saapunut matkustajia taudin leviämisalueelta sosiaali ja terveysministeriö ei ole omien sanojensa mukaan ollut niistä tietoinen ulkoministeriössä tiedetään mutta eivät ole vaivautuneet jakamaan tietoa muille

on syyllinen vaikka sillä ei ole edes viranomaisvaltuuksia nyt lentokentällä jaetaan infolehtisiä alan hiukan epäillä johtamisongelmaa tässä tilanteessa edesmenneen kirjailija paavo haavikon sanat kannattaa muistaa hän on todennut seuraavaa kun päätökset ovat tärkeitä ei niitten tekijöitä voi olla monta toisaalta meitä alkaa olla täällä myös aika harvalukuisesti maahan pääsee edelleen mahdollisia taudinkantajia lentokentän kautta ja uudenmaan eristämisen toteutus on kestänyt niin kauan että moni suomalainen on jo hypännyt autoonsa ja ajanut pitkin kuoppaisia teitämme maamme joka kolkkaan olemme auttamattomasti myöhässä pahoittelen kieliasua mutta tämä on suora lainaus turun työnantajain yhdistyksen avoimesta kirjeestä hallitukselle joka on tänään julkaistu turun sanomissa

ihmisten hätä on todellinen nyt tarvitaan päätöksiä nopeasti ja näin sanoessamme puhumme päivistä emme viikoista olemme huomanneet että tämä valmiuslaki ei selkeästi itsessään ole valmis kriiseihin mutta on myönteistä että meillä on yhteinen tahtotila ja sen johdosta nyt toimiin ja

kiitos tästä asetuksesta joka on elämän suojelemisen kannalta täysin välttämätön nostan esiin kaksi

toiseen edustaja junnila jo viittasikin eli johtamiseen toinen asia on ikäsyrjintä kun suomessa tehdään merkittäviä ja välttämättömiä kansalaisten henkeä ja terveyttä turvaavia päätöksiä tulee ne tehdä nopeasti selkeinä perusteltuina ja vakuuttavina niin ettei synny paniikkia niin että kansalaisille tulee myös tunne siitä että tiedetään mitä tehdään ja kaikki tehdään kansalaisten parhaaksi silloin äärimmäisetkin ratkaisut hyväksytään ihan niin kuin se joka on tänään tässä käsittelyssä ja niihin liittyviä määräyksiäkin noudatetaan paremmin hallitus on siis lähtenyt nyt oikeansuuntaisiin toimiin kuten uuttamaata koskevien rajoitusten osalta valitettavasti on kuitenkin edetty liian myöhään ja liian löysästi johtamisessa on havaittavissa välttämättömien päätösten hivuttamista eteenpäin hitaasti epäselvästi ja epävarmasti heikolla johtamisella ja viestinnällä on aina hintansa rajoituksesta ilmoittaminen etukäteen on synnyttänyt valtavat ihmisvirrat maakuntiin pienillä paikkakunnilla joissa saattaa olla vain yksi kauppa ollaan järkyttyneitä kun sinne ilmestyy pääkaupunkiseudulta porukkaa kertomaan kuinka he nyt tulivat tänne karanteenissa ollaan ja sairaita mutta nyt tultiinkin tänne yskimään ja viettämään vapaa aikaa tällainen vastuuttomuus järkyttää meitä kaikkia viestinnällä ja nopeudella on merkitystä eli jos oltaisiin toimittu nopeammin eivät ehkä ihmiset olisi riehaantuneet ja nyt oltaisiin maakunnissa paremmassa tilanteessa toki me emme edes tiedä kuinka paha se tilanne on

testausten vähäisyyden vuoksi arvoisa puhemies yksi johtamisen ja viisauden kivijalka on siis tosiasioiden tunnustaminen ja ajoissa tunnustaminen kun nyt tunnustamme että pandemia yllätti meidät ja varautuminen pettää pystymme estämään lukuisia menetyksiä edelleen näyttää kuitenkin siltä että puhuvat päät rauhoittelevat julkisuudessa ja terveydenhuollossa olisi muka homma hanskassa että kaikista huolehditaan ja että kriisiin on varauduttu hyvin uskon että aika moni on nyt ymmärtänyt että ei ole näin ruohonjuuritasolla tilanne on jopa kaoottinen te olette varmasti kaikki saaneet niitä viestejä nämä tosiasiat on myönnettävä jotta kriisitilannetta voidaan johtaa oikein vahvaa selkeää oikeudenmukaista johtamista toinen suuri huoli liittyy siis koko valtakunnan sotatilan johtamisen lisäksi ikäihmisiin lukuisista viesteistä saa sen vaikutelman että ikäihmisillä ollaan tekemässä ihmiskoetta hoivakodeissa ja erilaisissa hoiva ja hoitoyhteisöissä on ilmeisesti jo linjattu ettei vanhuksia elvytetä eikä koronaan sairastuneita lähetetä tehohoitoon hyvä hallitus onko niin että priorisointia tehdään perustasolla vanhusten kustannuksella että vanhukset ja vammaiset eivät pääse koronan tehohoitoon koskaan onko niin että tällainen rajoitus koskee myös normaalia yhteiskunnan tilaa onko suomessa käynnissä isompikin ihmiskoe jossa vanhusten annetaan nyt kuolla ilman tehohoitoa jos perusterveydenhuollossa päätetään se evätä kuinka eriarvoinen ja ikäsyrjivä tämä maa oikein on

arvoisa puhemies äärimmäiset tilanteet vaativat äärimmäisiä tekoja ja päätöksiä ja äärettömän viisasta ja vastuullista johtajuutta sekä tosiasioiden myöntämistä suomalaiset ansaitsevat nyt kaiken mahdollisen tuen ja turvan ja sellaisia toimenpiteitä joita tässä nyt ollaan käsittelemässä toivottavasti hallitus harkitsee vakavasti myös muiden maakuntien rajojen sulkemista kaikenikäisten ihmisten henkien pelastamiseksi ja terveyden turvaamiseksi ja lopuksi ei riitä että hillitään hallitaan tätä suurta pandemiaa vaan meidän kaikkien yhteisen tavoitteemme täytyy olla koronaviruksen tuhoaminen

arvoisa herra puhemies edustajan loppusanoihin on hyvä yhtyä nimenomaan viruksen torjumisesta estämisestä mutta täytyy myös muistaa kerro totuus mutta rohkaise älä pelottele äläkä myöskään jaa tietoja millä ei ole ehkä varmuutta nämä pitäisi tässä salissa jokaisen meistä myös muistaa se on nyt kuitenkin lähitunteina mitä todennäköisimmin uusimaa tullaan eristämään tämä on erittäin radikaali toimi niin kuin nyt ollaan uutisista nähty sinne ovat ilmestyneet betoniporsaat poliisit ja myöskin sotapoliisi ja puolustusvoimat ovat valmistautuneet auttamaan virka apuna tässä tehtävässä me pyrimme kaikin tavoin estämään ja eristämään tätä virusta niin kuin nyt tätä maakuntaa myöskin tämä on viimeistään nyt merkki siitä miten vakavasta tilanteesta on kyse toivottavasti tämä myös auttaa meidän länsinaapurissamme tehdään tällä hetkellä ihmiskoetta se on myönnettävä että heidän strategiansa on täysin erilainen kuin suomella tanskalla tai norjalla me voimme vain arvailla mitä siitä tulee seuraamaan mutta toivottavasti se ei aiheuta sellaista uhkaa suomelle kuin mitä se mahdollisesti tällä hetkellä näyttää olevan olen aivan samaa mieltä kuin edustaja meri että varmasti valmiuslaki tulee käydä nytkin kun tätä perustuslakivaliokunnan mietintöä lukee niin kyllä väistämättä tulee mieleen se että onneksi nyt ei ole kyse poikkeusoloista joissa olisi kyse aseellisesta hyökkäyksestä jossa nopeasti pitäisi toimia tässä hallitus on onneksi toiminut nopeasti ja myöskin eduskunta ja puhemiehistö niin kuin edustaja tuomioja ansiokkaasti alkuun totesi me olemme päässeet nopeasti eteenpäin ja vieneet nyt asioita eteenpäin ja kun nyt tämä toivottavasti täältä saadaan ennen puoltayötä läpi niin valtioneuvosto tulee silloin tekemään omat toimensa

hidastamiseksi jottei se leviä enää

sekä ennen kaikkea on varmistettava myöskin resurssit sairaanhoitopiirille kaupungeille ja kunnille jotta ne pystyvät tekemään kaikkensa jotta sairaalaan ja tehohoitoon joutuneita potilaita pystytään

arvoisa puhemies on ensin kiitettävä perustuslakivaliokuntaa nopeasta asian käsittelystä jotta tämä nyt on uudestaan täällä salissa ja samoin valtioneuvostoa joka joka näppärästi toi uuden esityksen jo tänään enkä pitkitä tätä asiaa koska on kiire ja on kiire saada tämä voimaan jo tänään jotta saadaan soveltamisasetus ulos mutta haluan muutaman asian sanoa tähän tilanteeseen ensinnäkin kuten edustaja ovaska tässä oivallisesti toi esiin on ollut tavallaan murheellista seurata tätä valmiuslain toimivuutta tämmöisissä asioissa minä luulen että se on yli puoluerajojen jo havaittu että se ei tällaisessa tilanteessa toimi ja tietysti täytyy olla onnellinen että tämä kyseinen tauti ei ole nyt joku muu tauti koska muuten meillä saattaisi olla todella hankala tilanne kun se on jo nyt ja on varmastikin myös niin että tämän pitäisi olla käyttöön otettavissa siten että käyttöönotto tai soveltamisasetukset pitäisi voida antaa jotenkin yhdestä blokista niin että se käyttöönottoasetus tulee yhteen blokkiin kerrallaan ja silloin hallituksella tässä työkalut nopeammin käytössä koska valitettavasti tämä virus ei näytä odottavan meillä on valtavat valtavat tartuntamäärät euroopassa katsotaan espanjaa italiaa mutta ihan sama on suomessa ei tämä virus käyttäydy mitenkään eri tavalla täällä vaan tämä leviää joka tunti joka minuutti haluan myös nostaa tässä kohtaa esiin sen että tässä ehkä lähdettiin vähän takamatkalta ja paljon alkuun kuului sitä että tämä tauti on vaarallinen lähinnä ikääntyvälle väestölle ja siinä kohtaa ei ollut ehkä niin kiirettä tehdä mitään ennen kuin nyt havaittiin että tämä osuu myös nuoriin ja ja tässä kohtaa sopii jokaisen itse pohtia onko tämä hyvä lähtökohta vanhus on ihan yhtä lailla ihminen kuin nuorikin ja me emme kai halua heitä menettää mitä tulee tähän uudenmaan liikkumisrajoitukseen se on varmasti tässä kohtaa välttämätön jotta se ei leviä ulospäin mutta toisaalta myös uudenmaan sisällä meillä on isot tartuntamäärät ja nehän eivät ole ne todennetut tapaukset vaan se on ehkä noin kertainen siitä joten ehkä tässä sopisi toivoa että jos nämä ohjeet pysy kotona ja poistu sieltä vain välttämättömille asioille kuten ruokakauppaan apteekkiin tai lääkäriin eivät mene riittävästi perille niin silloin on varmasti syytä myöskin tehdä toimia uudenmaan sisällä koska emme kai halua että täällä tämä tauti entistä enemmän leviää ja tähän kohtaan haluan myös nostaa edelleen tämän lentokentän tilanteen sillä olen tämän päivää kyllä hämmästellyt suunnattomasti kun tämä nyt näyttää olevan yleisvaarallinen tartuntatauti thln mukaan ja tartuntatautilaki lähtee siitä että itse asiassa viranomaisella on velvollisuus toimia näissä tilanteissa kuudeskymmenes pykälä karanteenista lähtee siitä että silloin tartuntataudeista vastaava lääkäri voi laittaa henkilön karanteeniin laki tämän kyllä sallii kun tässä salissa äsken kuului että ei salli sitten toinen asia nyt tässä strategiassa tulee olla kaiken keskiössä se että tämä virus pysäytetään kuten täällä edustaja holopainen kertoi niin aalto yliopiston viimeisimmissä laskelmissa näyttää siltä että mikäli me emme onnistu näillä rajoitustoimenpiteillä niin husissa loppuvat tehohoitopaikat muutaman viikon sisään näin ollen me emme voi ehkä välttämättä jatkaa sillä että tätä tartuntojen määrää madalletaan koska se ei välttämättä riitä sen takia toivoisin että hallitus muuttaa strategian sellaiseksi että virus pyritään pysäyttämään keinolla millä hyvänsä on

se sitten jopa tiukempiakin rajoituksia koska niillä lähdetään kuitenkin siitä että yritetään suojella elämää jokaiselle ihmiselle nämä rajoitustoimenpiteet eivät varmasti ole helppoja mutta ei ole kyllä tautikaan se leviää joka tunti joka minuutti joten oma viestini kaikille jotka nyt sattuvat kuuntelemaan on se että pysykää kotona

puhemies kuten tässäkin salissa on monta kertaa todettu nyt suojataan aivan keskeistä perusoikeutta eli oikeutta elämään ja mitä tehokkaammin toimimme sitä enemmän henkiä pelastamme tämä on tullut selkeästi esille niin kansainvälisistä esimerkeistä kuin suomen toimista viime aikoina

sellaisin tavoin jotka ovat välttämättömiä lain tarkoituksen saavuttamiseksi ja oikeassa suhteessa toimivaltuuden käyttämisellä tavoiteltavaan päämäärään poikkeusolot eivät ole siis peruste tehdä toimia joita ei ole tarkkaan punnittu ja harkittu päinvastoin juuri näinä aikoina on keskeistä punnita ja harkita toimia myös ihmisoikeuksien kannalta tämä todetaan erikseen perustuslain pykälässä jossa säädetään poikkeusoloista juuri näinä aikoina hyvinvointivaltion arvot nousevat keskeisiksi täällä nostettiin esiin kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevat ryhmät vanhukset vaikeasti vammaiset ja valitettavasti on niin että juuri näiden ihmisryhmien oikeuksien turvaamiseen on kriisiaikoina kiinnitettävä erityistä huomiota nämä ovat myös niitä ihmisryhmiä jotka saattavat pahimmillaan tiukoista rajoituksista ensimmäisenä kärsiä niitä jotka todella tarvitsisivat vaikkapa sen omaisen tukea saattaa näiden rajoitusten myötä vaikeutua ja siksi onkin keskeistä että perustuslakivaliokunta arvioi tilannetta asiantuntijoiden tuella ja pyrkii huomioimaan myös nämä marginalisoidut ryhmät siihen on syy miksi puhutaan marginalisoiduista ryhmistä se on se että monessa tilanteessa jos mennään liian kiireellä harkitsematta he unohtuvat kokonaan ja kuitenkin kriisiaikoina myös heidän ihmisoikeuksistaan on huolehdittava myös vammaisten myös vanhusten ja sen tähden onkin syytä antaa arvoa tälle nopeassa tahdissa tapahtuvalle perusoikeuksien punninnalle ja mahdollisimman laajoille pyrkimyksille

eduskunnan työn tukena toimineet todella joustavasti ja nopeasti vastanneet eduskunnan tietotarpeisiin hyvin tehokkaasti ja pyrkineet kaikella toiminnallaan auttamaan sitä että tässä kriisissä päästään parhain päin eteenpäin mahdollisimman nopeasti he eivät ole toimineet jarruna vaan pikemminkin näiden toimien edistäjänä ja siitä heille kuuluu kiitos

nimenomaan tässä valmiuslain käyttöönottoasetuksen voimassaoloa koskevassa päätöksenteossa me olemme kaikki vastuussa koko eduskunta on vastuussa näinä aikoina yksikään kansanedustaja ei voi siis riisua harteiltaan sitä painavaa vastuuta tämän maan johtamisesta mitä nämä poikkeusolot vaativat painoarvoa on myös meidän sanoillamme jos me lietsomme sellaisia käsityksiä jotka eivät aivan pidän paikkaansa jos me lietsomme huolta aivan pidä paikkaansa niin myös sillä on vaikutuksia sen tähden on syytä tarkkaan punnita mitä tässä salissa puhutaan ja mitä kuvaa me luomme suomalaisille nyt todella sitä johtajuutta tarvitaan meiltä kaikilta tehokkuuden ja juuri perusoikeuksien turvaamisen kannalta on keskeistä ajoittaa ja mitoittaa toimet oikein ja juuri tätä tässä tilanteessa on arvioitu juuri tätä perustuslakivaliokunnan mietinnössä punnitaan ja tätä myös valtioneuvoston varsin kattavassa taustamuistiossa käsitellään tämä oikea aikaisuus on tärkeää koska tiedämme että näillä rajoituksilla on hintansa tiedämme että jossain vaiheessa rajoitusten on loputtava ja jos tämä tehdään liian aikaisin niin sekin on haitallista siksi on tarpeen harkita ja punnita juuri se oikea aika juuri se oikea laajuus ja juuri se oikea tapa koska vain tällä tavalla saamme tehokkaimmin turvattua jokaisen perusoikeudet oikeuden elämään oikeuden terveydenhuoltoon oikeuden huolenpitoon

todella tämän ideaalin täyttämisestä me olemme nyt kaikki vastuussa sitä ei voi liiaksi painottaa me johdamme tätä maata nyt poikkeusoloissa me olemme vastuussa siitä että ihmisten oikeudet toteutuvat ja kun tästä vahvalla yhteistyöllä jatketaan niin varmasti parhaat ratkaisut löydetään jatkossakin

puhemies koska valmiuslain pykälässä tarkoitetut toimenpiteet saattavat rajoittaa liikkumisvapautta varsin huomattavasti niin sehän aiheuttaa sen että uudeltamaalta on nyt jo lähdetty muualle suomeen periaatteessa vähän niin kuin karkuun on ollut tiedossa että meille tulee ehkä raja aitoja tuohon maakuntien väliin ja vaikka pääministeri marin toivoi että uudeltamaalta ei lähdettäisi koronaa karkuun niin näinhän on käynyt että ne ovat karanneet jotka ovat voineet ja loput ovat jääneet ehkä pakosta tai kuuliaisuudesta ja jotkut ehkä vastuullisuudestakin kaikki tämä vaikka pääministeri toivoi ettei täältä lähdettäisi no joskus aikoinaan oli sellainen sanonta että kehä kolmosen ulkopuolella ei ole elämää mutta voi sanoa että nyt on kun koronaa on lähdetty täältä karkuun kun ajatellaan vaikka iitin vuolenkosken pientä kyläkauppaa niin siellä on myynti lisääntynyt paljon ja siellä on todettu että ollaan lähdetty täältä koronaa karkuun mökeille ei tiedä onko viety sitä mukanakin sinne monelle mökkipaikkakunnalle onkin nyt tullut juhannus etukäteen ja nythän on tosin paljon paremmat kelit kuin normaalina juhannuksena itse ajelen tuolta päijät hämeestä päivittäin tänne pääkaupunkiseudulle ja joudun ajelemaan sitten näitten tiesulkujen läpi ja kun olen katsellut kuinka paljon sieltä rahtiliikennettäkin ja pakettiautoja ja rakennusmiehiä ja näitä liikkuu niin olisi toivottavaa että siellä olisi sitten tarpeeksi suuret resurssit ja väkeä valvomassa sitä ettei siinä käy sitten silleen että he eivät pysty valvomaan ja annetaan autojen mennä läpi kun kerta sinne tulee niin suuret ruuhkat niitä rekkoja tai työmiehiä ei pysty siellä sitten seisottamaan pitkää

voi käydä kyllä sekin että kaikki menevät sujuvasti läpi ketään ei tarkasteta tai sitten ovat ne ruuhkat tähän pitää saada ne resurssit että kumminkin tämä normaali työntekokin toimii täällä no jokainenhan tietää että sitten sinne tietulleihin tulee näitä seli seli henkilöitä minulla on se syy ja minulla tämä syy jos ei sieltä tule sanktioita turhasta menosta niin heitä riittää siellä ja he myös tukkivat tätä liikennettä paljon mehän tiedämme kuinka nyt kun on on tultu sitten korona alueelta on espanjastakin lennetty koti suomeen

ihmisille on sanottu että sitten jäätte kotikaranteeniin no heillehän sanotaan ja he lupaavat rajalla kyllä että jäädään jäädään mutta toista on kun päästään sinne kotiin se voi unohtua tai kun sanotaan että ette käytä julkisia kun menette kotiin niin siihen sanotaan että ei käytetä ja sitten käytetäänkin kun halutaan sinne että tässä tulee tämä myös että nämä selittelyt ja yritetään mennä ja huiputtaa

arvoisa herra puhemies myös minä kiitän peruslakivaliokuntaa ripeästä ja nopeasta toiminnasta ja siitä että meillä on täällä valiokunnan mietintö käsittelyssä kannatan lämpimästi sitä että uusimaa laitetaan kiinni arvoisa herra puhemies kuudestoista ensimmäistä thln asiantuntija ei tästä tarvitse suomessa yöunia menettää yle kahdeskymmenesneljäs ensimmäistä iltalehti lappiin voi matkustaa neljäs toista thl suomalaisten ei tarvitse pelätä koronavirusta varsinkaan hiihtolomamatkoilla yle neljäs kolmatta yle thln mika salminen koronavirus ei ole niin vakava kuin aluksi luultiin arvoisa herra puhemies tein kahdeskymmenesneljäs päivä tammikuuta kirjallisen kysymyksen mihin suomi varautuu koronavirusepidemian ennaltaehkäisyssä silloin kysymykselle naurettiin ja sanottiin että älä levitä pelkoa älä panikoi vaikka huoli oli suuri seurasin aktiivisesti ulkomaista lehdistöä ja totesin että meidän on pakko herätä ja kiireesti sain vastauksen seitsemästoista päivä helmikuuta ja siinä todetaan näin tilanteen seurannan ja analyysien perusteella on muun muassa toteutettu kansalais ja viranomaisviestintää kehitetty materiaalista valmiutta nostettu omaa johtamisvalmiutta ja tiivistetty viranomaisten välistä yhteydenpitoa pääministeri kertoi eilen että valmistautumiset koronavirusepidemiaan alkoivat jo tammikuussa mikäli näin on ollut ja mikäli tämä ministeri kiurun vastaus pitää niin miten on mahdollista että matkalaiset pääsivät tulemaan suoraan lentokoneesta julkisilla kulkuvälineillä koteihinsa virusta kantavina miten on mahdollista että meiltä puuttuu materiaalia meidän huoltovarastot on avattu meiltä puuttuu suojausvälineitä kasvomaskeja miten on mahdollista että täällä on ollut tunne että ei ole johtajuutta miten on mahdollista että sanotaan että ministeriössä ei ole tieto kulkenut arvoisa herra puhemies todellinen johtajuus löytyy husista tänään kuulimme että husin kirurginen sairaala avaa kolmesataakolmekymmentä potilaspaikkaa koronapotilaille hus myös kouluttaa tehohoitoon hoitajia hus etsii valmistumassa olevia hoitajia tänään päivitetty tieto tulkaa töihin kun tietty määrä opintoja on on saavutettu kahdeksan päivää sitten siun sote toimi etunojassa rekrytoi suoraan harjoittelusta hoitajat opiskelevat hoitajat töihin ja maksaa heille myös palkkaa todella hieno juttu että terveydenhuolto on askeleen edellä arvoisa herra puhemies meillä on edessä erittäin vakava tilanne yritykset työntekijät kaikki me olemme tässä kärsijöinä me taistelemme aikaa vastaan kaksi ja puoli tuntia niin rajat uudellemaalle ovat kiinni ei ole aika olla jälkiviisas vaan täytyy katsoa eteenpäin meillä on valtava jälleenrakentamisen aika tulevaisuudessa me emme edes tiedä miten kovasti tämä tulee koskettamaan suomen kansaa voimme vain seurata maailmalta niitä viestejä arvoisa puhemies toivon että uudenmaan sulkeminen edesauttaa sitä että saamme viruksen leviämistä pysäytettyä se on kuitenkin niin vaarallinen virus että lopullisesti sen tapamme vasta silloin kun meillä on siihen rokote ja se vie vielä aikaa husin lasse lehtonen on sanonut että jouluun asti me joudumme tästä kärsimään

arvoisa herra puhemies kuten täällä on jo tullut aikaisemmin tullut uusin laskelma aalto yliopiston tutkijoilta ja se kertoo että helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiirin tehohoitopaikat voivat täyttyä jo lähiviikkoina jos ihmiset eivät noudata rajoituksia teemme rajuja toimenpiteitä kuten koulujen sulkemisia ravintoloitten sulkemisia sekä nyt tämä koko uudenmaan liikkumisen rajoittaminen yksi asia mistä ei ole hirveästi puhuttu koronan on vankiloiden turvallisuus myös se on koronan aikana ensiluokkaisen tärkeää tartuntojen leviäminen aiheuttaisi mittavia ongelmia mikä vaikuttaisi yksiköiden valvontaan ja turvallisuuden ylläpitämiseen rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnon kehotus ohjeistaa perumaan vankien ja heidän vieraidensa tapaamisia vankien poistumislupia ja vankien opintoja ja siviilityölupia väliaikaisesti koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi ehkäisemiseksi

ole suljettu poliisin mukaan vankiloihin tuodaan myös etsintäkuulutettuja jotka saattavat olla koronapotilaita nyt kaikkien uusimaalaisten tulee tehdä kaikkensa kontaktien välttämiseksi

aiheuttaa myös syvää kritiikkiä ja huolta suomalaisten keskuudessa ihmiset ovat valitettavan hyviä keksimään erilaisia syitä miksi liikkumisrajoitusten ei tulisi koskea heitä itseään tosiasiassa itsekkyys pitäisi laittaa nyt taka alalle ja jokaisen osaltaan joustaa tälläkin hetkellä koronavirus leviää hallitsemattomasti ja ennen pitkää merkittävä osa sairastuneista tarvitsee myös hoitoa suomalaisille tulisi viestittää nyt selkeästi se fakta että kunkin sairaanhoitopiirin alueen hoitokapasiteetti on laskettu vakituisten asukkaiden perusteella ei vierailijoiden kuten mökkituristien ehkä tiukempi viesti muuttaisi ihmisten ajatusta ja suhtautumista koronavirusepidemiaan hallituksen tiedotuslinjan tulisi nyt myös olla muutoinkin selkeämpi jos yrittää ylittää uudenmaan rajan ilman pätevää välttämätöntä syytä siitä tullaan sanktioimaan kun ministerin suulla ilmoitetaan sanktioiden olevan vasta viimeinen viimeinen keino se antaa aivan vääränlaisen viestin suomessa korostetaan yksilönvapauksia ja puolustetaan niitä viimeiseen asti näin poikkeusoloissa tulisi kuitenkin korostaa ennemminkin yksilön vastuita ja velvollisuuksia sekä itseään että muita kohtaan jokainen ei välttämätön liikkuminen omalla kotipaikkakunnalla tai ennen kaikkea sieltä pois on suuri riski uudenmaan eristäminen tulee aivan liian myöhään ja hallituksen viivyttely pahentaa tilannetta päivä päivältä on ymmärrettävää että asioita on tehtävä tietyssä järjestyksessä koska olemme demokraattinen maa mutta jotain joustoa systeemissä tulisi tällaisessa tilanteessa olla valmiuslaki ei selvästi toimi aukottomasti kriisitilanteessa ja sen uudistamiseksi onkin käytävä perusteellinen tarkastelu koronakriisistä selvittyämme selvittyämme arvoisa herra puhemies suomalaiset ovat pääasiassa kuuliaista kansaa joka pitää yhtä vaikeissakin tilanteissa kuitenkin joukkoon mahtuu ihmisiä jotka laittavat kriisitilanteessakin omat tarpeensa yhteisen tai lähimmäisen edun edelle siksi tarvitaan selkeitä rajoituksia ja määräyksiä sekä ennen kaikkea selkeää tiedottamista eikä lainkaan löysäilyä vesittää koko toimenpiteiden tarkoituksen hidastaa koronaviruksen leviämistä jotta terveydenhoitokapasiteettimme kestäisi tämän enempää keskustelua venyttämättä totean että lyödään nyt nopeasti uudenmaan rajat kiinni ja toivon hallituksen jo valmistautuvan myös seuraaviin rajoituksiin joita tarvitaan nyt kipeästi

arvoisa puhemies nyt käsittelyssä olevalla valtioneuvoston asetuksella otetaan käyttöön valmiuslain sadaskahdeksastoista pykälä joka antaa valtioneuvostolle toimivallan soveltamisasetuksella lähteä rajoittamaan ihmisten liikkumista tässä tapauksessa uudellamaalla tämä rajoitushan on erittäin kova ihmisten perusoikeuksien rajoittaminen meidän pykälä lähtee siitä että jokaisella on lähtökohtaisesti oikeus liikkua suomen sisällä ja oleskella missä päin suomea haluaa ja myös euroopan ihmisoikeussopimus ja euroopan unionin perusoikeuskirja lähtevät siitä että meillä on liikkumisvapaus myös euroopan sisällä ja kullakin siellä maassa missä laillisesti oleskelee tässä kuitenkin suojataan kansalaisten oikeutta terveyteen ja henkeen ja elämään ja siinä mielessä tämä on katsottu myös perustuslakivaliokunnan mietinnössä välttämättömäksi rajoitukseksi tällä kertaa ja itse ajattelen niin että kun eduskunta on tällaisen päätöksen nyt hyväksymässä niin että tämmöinen rajoitus voidaan ottaa käyttöön niin tämä on kyllä aika vahva viesti kansalaisille tämä on vahva viesti siitä että tilanne on on nyt äärimmäisen vakava kun joudutaan puuttumaan näinkin merkittävään oikeuteen kuin ihmisten oikeuteen liikkua siksi ajattelen niin että viestinnässä meidän päättäjien olisi hyvä kiinnittää huomiota siihen ettemme turhaan ainakaan näinkin vakavien viestien keskellä tavallaan antaisi semmoista kuvaa että meillä olisi täällä isoja ristiriitoja tästä suuresta linjasta jota ollaan tehty itse olen huomannut näiden puheenvuorojen pohjalta mitä on käytetty että kyllä eduskuntakin on kohtuullisen yksimielinen siitä että tilanne on vakava valmiuslaki täytyy ottaa käyttöön ja näistä rajoituksista yksityiskohdistakin ollaan oltu todella yksituumaisia siksi ajattelen että tässä tilanteessa erityisesti on syytä meidän kaikkien antaa tuki päättäjille niissä toimissa joita juuri nyt tehdään tämän kriisin hoitamisessa tarkoitan meidän hallitusta ja ministereitä jotka etulinjassa hoitavat tätä ja se paras tuki on se että me kerromme oikeaa tietoa täällä paitsi kansalaisille ja toisaalta myös että vaikka näinkin vaikeassa tilanteessa ollaan ja vaikka virheitäkin tehdään kun ihmiset hoitavat ja vaikka meidän valmiuslakikaan ei ole paras mahdollinen tähän tilanteeseen niin aivan varmasti kansalaiset voivat luottaa siihen että päättäjät jotka hoitavat näitä asioita tekevät varmuudella parhaansa että tämä kriisi saadaan talttumaan tästä mahdollisimman nopeasti ja päästään normaaliolosuhteisiin siksi nyt ei mielestäni ole aika meidän tavallaan keinotekoisesti hakea mitään riidan haastamista vaan vaan lähteä antamaan tuki niille toimille joita nyt tehdään yhdessä totta kai semmoiselle asialliselle kritiikille ja kysymyksille on aina paikkansa ja se kuuluu oppositiolle mutta toivoisin että voitaisiin näin vaikeassa tilanteessa antaa kuitenkin isosta kuvasta yhteinen viesti että että täällä tehdään nyt yhdessä töitä kriisin voittamiseksi se että suomi meidän isänmaa selviää tästä mahdollisimman pian ja lähdetään siihen jälleenrakentamisvaiheeseen se on kaikkien meidän yhteinen tehtävämme tällaisella viestillä haluan näinkin hankalaa asiaa kuin liikkumisrajoitusta tässä olla kannattamassa totean että tämä on valitettavasti niin vakava tilanne että joudumme tämmöisiäkin oikeuksia rajoittamaan mutta tämä on nyt katsottu välttämättömäksi kuitenkin lieventävä asia on että tämä on määräajaltaan kuitenkin kohtuullisen lyhyt aika mutta aika näyttää joudutaanko tätä pidentämään toivottavasti

arvoisa puhemies käsittelemme valtioneuvoston asetusta jonka hyväksyminen merkitsee että uudenmaan rajat menevät kiinni määräajaksi olemme rajoittamassa todella voimakkaasti ihmisten perusoikeuksia oikeutta liikkumiseen tällaista päätöstä ei voi tehdä kevyin perustein on välttämätöntä että asia käydään huolellisesti läpi eduskunnassa ja tätä työtä perustuslakivaliokunta on kovan aikapaineen alla tehnyt kiitos valiokunnalle tästä työstä hallitus on katsonut välttämättömäksi eristää uudenmaan maakunnan muusta maasta koronaviruksen leviämisen estämiseksi tässä perusteena on perusoikeuksista vahvin oikeus elämään koska rajoituksella puututaan perusoikeuteen liikkumisvapaudesta hallituksen on pitänyt perustella sen välttämättömyys aukottomasti on tärkeää että tilannekuva ja tietopohja johon päätös perustuu on kaikkien avoimesti arvioitavana uudenmaan eristäminen muusta suomesta on perusteltua jotta tehohoitokapasiteetti eri puolilla riittäisi tavoitteena on taudin leviämisen pysäyttäminen ja hillitseminen uudenmaan rajat sulkemalla suojelemme siis muuta suomea perusteltu huolenaihe joka on tässä salissa esitetty on se riittääkö uudellamaalla tehohoitopaikkoja jos maakunnan rajat on suljettu ja viruksen leviäminen jatkuu siksi taudin leviämisen ja tartuntojen estämiseen tarvitaan kaikki käyttöönotetut keinot päätös ravintoloiden kahviloiden ja baarien sulkemisesta on saatava voimaan mahdollisimman pian arvoisa puhemies suomen neljästä suurimmasta kaupungista kolme sijaitsee uudellamaalla ja sen rajoittamistoimet osuvat kipeimmin suuriin kaupunkeihin sekä niiden talouteen kaupungit tulevatkin tarvitsemaan tukea päästäkseen tästä kriisistä yli liikkumisen rajoittaminen on raju toimi olisin todella toivonut että suositukset olisivat riittäneet liikkumisen rajoittamistahan hallitus on jo muutaman viikon ajan voimakkaasti suositellut kun suositukset eivät ole saaneet ihmisiä pysymään kodeissaan on katsottu välttämättömäksi säätää asiasta lailla on tärkeää että liikkumisen rajoittamista koskevassa soveltamisasetuksessa tullaan huomioimaan inhimilliset näkökulmat ja huolehditaan lapsen oikeuksista sekä niiden perheiden tilanteesta joissa osa perheenjäsenistä asuu uudellamaalla ja osa sen ulkopuolella

arvoisa herra puhemies suuri kiitos perustuslakivaliokunnalle puheenjohtajalle jäsenille jaksamisesta ja linjakkaasta toiminnasta uudenmaan sulku on aivan poikkeuksellinen ratkaisu todella poikkeuksellinen se tehdään tietysti siksi kuten täällä monet ovat todenneet että elämää halutaan suojella koska elämän suojelu on vieläkin tärkeämpää kuin suuret sanani puhun hyvin lyhyesti uusimaa jossa pandemia on pisimmällä tarvitsee nyt kaiken tuen eristäminen ei tietenkään sinällään auta uudenmaan tilannetta siksi uudellamaalla on jatkettava kaikin keinoin ja kaiken tuen kautta taistelua virusta vastaan eristäminen ei myöskään tarkoita että muu suomi olisi nyt turvassa siksi on tarkasti seurattava reaaliajassa sitä mitä uudenmaan ulkopuolella alkaa tapahtua on myös sanottava ääneen se että melko pian voimme olla tilanteessa että nämäkään toimet eivät riitä nämä ajat ovat todellakin osoittaneet sen että huomista ei voi tietää eikä huomista voi nähdä

oppositiota kuin hallitusta meidän täytyy olla yhteisessä rintamassa eikä eri joukkueissa ei olisi kovinkaan viisasta eristää myöskin toisiamme kello käy ja vastuullisen kansanedustajan toimiin tässä kohtaa kuuluu se että en pitkitä tätä hetkeä tämän enempää kiitos

puhemies olemme käsittelemässä täällä valtioneuvoston asetusta valmiuslain säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta haluan myös omalta osaltani kiittää perustuslakivaliokuntaa nopeasta ripeästä työstä mitä olette tässä kiireessä tehneet suomessa on todettu yli tuhat koronatartuntaa joista seitsemänkymmentäviisi prosenttia on uudellamaalla ja seitsemän ihmistä on jo kuollut uudenmaan rajoittamistoimenpiteillä halutaan hidastaa epidemian etenemistä muualle suomeen ja samalla turvata hoitokapasiteetti uudellamaalla niin että se riittää riittää uudenmaan väestön tarpeisiin ja samalla tehohoitokapasiteettia mutta jos täällä uudenmaan sisällä ei tehdä muita rajoittamistoimenpiteitä niin on laskettu että sekään tehohoitokapasiteetti ei riitä vaikka henkilökuntaa koulutetaan jatkuvasti lisää ja ja yritetään lisätä näitä tehohoitopaikkoja eli on tärkeää että myöskin ravintolat pubit sulkevat ovensa ja yhteisiä kokoontumisia muuten rajoitetaan on myös tärkeää että lentokentältä ja satamista tuleva vuoto ulkomailta

saadaan kuriin kun uusimaa tullaan nyt eristämään ja samalla tartunnat uudenmaan sisällä kasvamaan vaikka ilman muuta niitä tartuntaketjuja pitää edelleenkin hidastaa ja yrittää pysäyttää mutta väistämättä ne tulevat tästä edelleen vielä kasvamaankin niin tämä aiheuttaa erityisen haasteen myös täällä eläville riskiryhmissä oleville henkilöille heitä on monenlaisia on ikäihmisiä mutta on myöskin syöpäsairaita tai ihmisiä joilla on puolustuskykyä alentavia lääkkeitä käytössä vammaisia ja on tärkeätä että me minimoimme edelleenkin heidän riskinsä saada infektio

vaikka suosituksena on pysyä kotona niin monen on kuitenkin liikuttava itse julkisilla paikoilla ja käytävä sairaaloissa perussairauksiensa takia poliklinikkakäynnillä tai joutuvat jonkun muun syyn takia sairaalaan hygieniaohjeistus ja riskien minimointi ovat avainasemassa näiden ihmisten tartunnan saamisen ehkäisemiseksi ja siinä valtakunnalliset ohjeistukset ovat todella tärkeitä jos esimerkiksi syöpähoidossa käyvä ihminen saa koronainfektion niin taudin aiheuttama kuolemanriski on moninkertainen on meidän vastuullamme myös suojata heitä riskissä ovat myös kotihoidon asiakkaat joita on suomessa noin kunnilla tulisi olla näihin riskiryhmiin kuuluvien ihmisten hoitoon yhtenäiset ohjeet koko valtakunnan tasolla hoitajille tulee olla selvää ja heidän tulee tietää miten kotihoidon asiakkaita hoidetaan turvallisesti erityisen haasteelliseksi tilanteen tekee se että yhden vanhuksen luona voi käydä monta hoitajaa päivän aikana eri hoitajia kuukaudessa jopa yli kuusikymmentä eri hoitajaa näiden

eri ihmisten määrää pitäisi pystyä vähentämään niin että vain tietyt hoitajat käyvät tiettyjen ihmisten luona ja tähänkin tarvitaan valtakunnallista ohjausta se ei tapahdu muuten kunnissa haluan myös nostaa esille lasten oikeudet perheet ja sijaishuollon meidän pitää huolehtia poikkeustilanteessa niistä ja silloin kun liikkumista rajoitetaan pitää myöskin muistaa lasten oikeudet ja heidän tarpeensa nähdä omia vanhempiaan ja muut tapaamisoikeudet jotka heille lain mukaan kuuluvat tarvitaan myöskin sosiaalipuolelle yhtenäisiä ohjeistuksia siitä miten siellä ehkäistään koronainfektioita niin kuin

laitoksiin liikkumisen rajoittaminen on kova toimi koska siinä puututaan ihmisen perusoikeuksiin oikeus elämään on myös perusoikeus joten kun liikkumista rajoitetaan niin sille pitää olla hyvät perusteet rajoitusten sisällä ihmisten oikeudenmukainen ja yhdenvertainen kohtelu on tärkeää on tärkeää

nythän tämä on sinne yhdeksästoista neljättä saakka mutta mikäli tämä jatkuisi pidempään niin on erittäin tärkeää siinä vaiheessa sitten arvioida miten tämä tulisi kohdistumaan eri ryhmiin ja heidän oikeuksiinsa

on tärkeää että hallitus viestii kansalaisille ja eduskunnalle säännöllisesti siitä mitä tapahtuu mitä on tulossa miltä epidemia näyttää mitkä ovat infektiomäärät paljonko on testattu uudellamaalla

jos meillä ei ole sitä henkilökuntaa niin me emme pysty myöskään hoitamaan sairaita ihmisiä

arvoisa herra puhemies suomi on sivistysvaltio jossa jokaisesta heikoimmastakin pidetään huolta tärkein tehtävämme on suojella ainutlaatuista ja arvokasta elämää suojellaksemme oikeutta elämään ja terveyteen rajoitamme nyt liikkumisen oikeutta kun otamme käyttöön valmiuslain sadannenkahdeksannentoista pykälän

suomi on oikeusvaltio jossa toimimme perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien mukaan myös poikkeusoloissa taudin eteneminen uudeltamaalta muualle suomeen halutaan pysäyttää jotta terveydenhoitojärjestelmämme erityisesti tehohoidon kapasiteetti riittää jotta myös muuten vakavasti sairastuvat voidaan hoitaa taudin eteneminen tulee pysäyttää myös uudenmaan sisällä kun hyväksymme tämän käyttöönottoasetuksen hallitus antaa tänään soveltamisasetuksen toivon että rajoittamisessa otetaan riittävissä määrin huomioon työ elinkeinot opiskelu lapsen tapaamisoikeus yhteiskunnalliset luottamustoimet ja läheisten kuolemanvaara että läheinen pääsee esimerkiksi hyvästelemään kuolevan läheisensä tulevina viikkoina kuollaan myös muuhun kuin koronaan eduskunta on joustavasti toiminut poikkeavissa oloissa lämmin kiitos perustuslakivaliokunnan työtovereille ja puheenjohtajallemme ojala niemelälle hyvästä yhteistyöstä kiitos valtioneuvostolle ja viranomaisille työstä koronaviruksen vastaisessa taistelussa annetaan heille kaikki tukemme toimitaan päättäjinä yhtenä joukkona uudistetaan valmiuslaki näiden kokemusten pohjalta yhteinen vastuun kantaminen jatkuu vielä pitkään tämän kriisin jälkeen edessä on jälleenrakentamisen aika silloin meitä kaikkia tarvitaan ja vastuullisuutemme kunnolla mitataan

arvoisa herra puhemies käsittelemme poikkeuksellisen voimakasta toimea tänään tässä salissa nimittäin valtioneuvoston asetusta valmiuslain pykälässä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta asetuksen jääminen voimaan antaa valtioneuvostolle toimivaltuudet rajoittaa liikkumista uudenmaan maakunnan alueella kuten kollegat ovat täällä hyvin aikaisemmin todenneet kyse on erittäin poikkeuksellisesta toimesta ja ihmisten perusoikeuksien rajoittamisesta liikkumisen vapauden osalta tärkeintä on kuitenkin oikeus elämään se että me teemme kaikkemme että ihmisten terveyttä ja ihmishenkiä turvataan ja tässä salissa on tänään ollut täysi yksimielisyys siitä että näin tulee toimia herra puhemies me tiedämme sen että tartuntatautitapaukset koronaviruksen osalta ovat tällä hetkellä keskittyneet hyvin voimakkaasti uudellemaalle ja itse asiassa valtioneuvoston perustelumuistiossa nostetaan esille että tartuntojen merkittävän leviämisen riski uudeltamaalta muualle suomeen ei välttämättömän matkustamisen kautta on suuri valtioneuvosto on minusta erittäin perusteellisesti tuonut esille ne seikat minkä takia uudeltamaalta muualle suomeen ja taas vastaavasti muualta muualta maasta uudellemaalle liikkumista on perusteltua rajoittaa perustuslakivaliokunta pitää liikkumisvapauden rajoitusten käyttöönottoa tarkoitetulla alueella sinänsä hyväksyttävänä ja valiokunnan saaman selvityksen valossa myös välttämättömänä haluan kiittää perustuslakivaliokuntaa ja sen puheenjohtajaa tarkasta hyvästä ja nopeasta työstä tämän salin salin käyttöön herra puhemies meistä ei itse asiassa tiedä tänä iltana kun teemme nyt tätä päätöstä ovatko nämä toimet riittäviä välttämättä näin ei ole kyse on globaalisti levinneen viruksen torjumisesta joka on merkittävä uhka suomalaisten terveydelle ja ihmishengille voi hyvin olla että joudumme käsittelemään vielä järeitä toimia tämänkin illan jälkeen suomen valitsema linja viruksen torjumisessa on kuitenkin ja perusteltu ruotsi on valinnut toisen tien mutta esimerkit maailmalta osoittavat meille että merkittävillä ja järeillä toimilla jotka on tehty riittävän ajoissa ja ennaltaehkäisevästi saadaan aikaan tuloksia joilla viruksen leviäminen voidaan estää on on varmasti perusteltua että myös suomessa me toimimme tällä tavalla herra puhemies vaikka totta kai me kannamme jokainen vastuun tässä salissa tänään tehdyistä päätöksistä niin operatiivinen vastuu tämän kriisin hoitamisesta on tämän maan hallituksella ja haluan vain antaa evästystä maan hallitukselle toteamalla että on parempi tehdä toimia enemmän ja aiemmin kuin vähemmän ja liian myöhään toivon että maan hallitus tekee kaikkensa toimivaltuuksiensa puitteissa että tämä kriisi saadaan selätettyä ja on aivan selvää että suomen eduskunta tämä sali antaa täyden tukensa hallituksen tekemälle työlle

alueella mikä johtanee tänään uudenmaan eristämiseen hallituksen soveltamisasetuksella perustuslakivaliokunta on katsonut että tämä käyttöönottoasetus saa jäädä voimaan valiokunta on pitänyt liikkumisvapauden rajoitusten käyttöönottoa hyväksyttävänä ja välttämättömänä suomalaisten liikkumista maassamme ei ole rajoitettu sitten sota aikojen kyseessä on erittäin kova toimi erittäin kova on uhkakin koronavirusepidemia on uhka ihmisten hengelle ja terveydelle jos virus pääsee leviämään hallitsemattomasti tehohoitopaikat loppuvat kesken ja osa ihmisistä jää ilman hoitoa näin on euroopassa tapahtunut italian lombardiassa ja espanjassa näin ei saa käydä suomessa ei uudellamaalla eikä muissakaan maakunnissa jokaisella suomalaisella on perustuslaissa taattu oikeus elämään siksi olen jo viikko sitten tukenut liikkumisrajoitusten käyttöönottoa uudellamaalla omassa vaalipiirissäni vaikka tiedän että se tulee aiheuttamaan uusmaalaisille myöskin haittaa koronavirusepidemia on uudellamaalla muuta maata pidemmällä tämänkin päivän tietojen mukaan helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on yli kuusikymmentä prosenttia suomessa todetuista tartuntatapauksista uudellamaalla on useita eri puolilla sijaitsevia kuntia joissa on verraten korkea ilmaantuvuus kyse ei siis ole pelkästään pääkaupunkiseudun kolmen suuren kaupungin ongelmasta vaan ilmaantuvuus on korkea myös muun muassa kauniaisissa raaseporissa lohjalla ja siuntiossa ja myös kotikunnassani sipoossa sipoo on tänään julkaissut tiedon jonka mukaan kunnassa on kolmisenkymmentä todennettua tartuntaa väkilukuun nähden se on erittäin paljon itse asiassa se on väkilukuun nähden käsitykseni mukaan enemmän kuin esimerkiksi helsingissä piileviä tapauksia uudellamaalla on todennäköisesti huomattavasti enemmän kuin todennettuja tapauksia ja myöskin muissa kunnissa niitä on havaittu arvoisa puhemies kuten perustuslakivaliokunta on muistuttanut hallituksen ehdottamia rajoituksia liikkumisvapauteen voidaan pitää erittäin olennaisena puuttumisena perusoikeuksiin ja tämä rajoitus kohdistuu siis nyt nimenomaan yhteen pilkku seitsemään miljoonaan uusmaalaiseen nostankin esille kaksi asiaa mietinnöstä ensinnäkin valiokunta on huomauttanut että hallituksen olisi tullut tehdä laajempaa selkoa muiden käytettävissä olevien keinojen riittämättömyydestä lisäksi valiokunta on muistuttanut että epidemiatilanteen muuttuessa niin että liikkumisrajoitukselle ei ole enää oikeudellisia perusteita tai ne ovat muuttuneet rajoitusta muutetaan tai asetus kumotaan nämä ovat tärkeitä huomautuksia virusepidemia nimittäin voidaan kansainvälisten esimerkkien perusteella ottaa hallintaan määrätietoisilla keinoilla muillakin keinoilla kuin massoihin kohdistuvilla rajoituskeinoilla uudenmaan uudenmaan epidemiatilanne on niin vakava kuin on koska tilanne on päässyt tällaiseksi lentokentän koronavirusportti on ollut auki tähänkin päivään asti vaikka kuten aiemmin täällä on huomautettu tartuntatautilaki edellyttää toimia viranomaisilta ja antaa myös toimivaltuudet puuttua epidemian riskiin ja virus pääsee edelleen leviämään uudellamaalla piilevien tapausten vuoksi koska riittävästi ei testata arvoisa puhemies monet euroopan maat ovat vaihtaneet strategiaa koronavirusepidemian hillitsemisestä sen nujertamiseen maailman terveysjärjestö who on edellyttänyt edellyttänyt valtioilta aggressiivista testaamista pandemian voittamiseksi

päivässä väkilukuun suhteutettuna suomessa tämä tarkoittaisi kolmeatoistatuhattakolmeasataa testiä päivässä suomen julkilausuttu tavoite on nyt vain kaksituhattakolmesataa testiä päivässä hallitus pystyy varmasti tässä parempaan

selvitä tästä tilanteesta hallituksen käsissä on se kuinka nopeasti suomi pääsee ulos tästä epidemiasta

arvoisa herra puhemies koronavirus jyllää maailmalla ja se on jyllännyt myös suomessa niin että elämme todella erityisissä poikkeusoloissa siinä määrin vakavissa että valmiuslaki on jo otettu käyttöön ja nyt siis otamme sen

pykälän mikä tarkoittaa konkreettisesti liikkumisen rajoittamista se on erittäin vakava ja iso askel kun rajoitamme ihmisten vapaata liikkumista suomessakin mutta se on todella välttämätöntä tehdä uusimaa rajoitetaan rajat laitetaan nyt kiinni minkä takia se on sitten välttämätöntä tehdä näin totesimme perustuslakivaliokunnassa myös kuulemisten perusteella meillä on suomessa tällä hetkellä toistatuhatta diagnosoitua koronainfektiopotilasta tuhatneljäkymmentäyksi on se luku joka minulla on ja näistä osastohoidossa on toistasataa reilu kymmenen prosenttia sairaalahoidossa olevista kolme neljäsosaa uudellamaalla ja tehohoidossa olevista kaksi kolmasosaa on uudellamaalla seitsemästä suomessa kuolleesta potilaasta uudellamaalla heitä on kuusi minkä takia uusimaa on sitten tässä tilanteessa ja paremminkin sitten jos ajattelemme minkä takia uusimaa on se alue mikä tarvitsee jatkoa ajatellen rajoittaa ja nimenomaan rajojen yli liikkumista rajoittaa uudellamaalla asuu yksi pilkku seitsemän miljoonaa ihmistä siis valtaosa suomalaisista sosiaali ja terveysministeriön arvion mukaan että jopa kahdeksankymmentä prosenttia ehkä enemmänkin väestöstä infektoituu noin viisitoista prosenttia tapauksista on vakavia ja viisi prosenttia kriittisiä on arvioitu että viisitoista prosenttia sairastuneista tarvitsee sairaalahoitoa ja on myös todettu että huomattava osa jopa kolmannes sairaalaan otetuista tarvitsee muutaman päivän kuluttua tehohoitoa ja edelleen ajattelemme että vaikka meillä olisi kaikki hyvät laitteet tietotaito ja lääkitykset käytössä niin vaikea hengitysvajaus ja monielinvaurio joita tehohoidossa hoidetaan ovat niin vakavia että on sanottu että tehohoidossa olevien hengitysvajauspotilaiden kuolleisuus on jopa kolmekymmentä prosenttia eli kun me mietimme näitä lukuja niin todellakin se mitä jokaisen tarvitsee tehdä on nyt pyrkiä kaikin tavoin rajoittamaan tämän epidemian leviämistä pyrkiä rajoittamaan leviämistä tai tai rajoittaa sitä vaan pyrkiä nitistämään tämä koronavirus vaikka meille moneen kertaan on asiantuntijoiden toimesta sanottu että sitä ei ole mahdollista pysäyttää tai nitistää sitä ei kannata uskoa vaan se työ mitä meidän tulee tehdä on nimenomaan ei vain rajoittaa pyrkiä rajoittamaan virusta vaan pyrkiä nitistämään tämä koronavirus on hyvä muistaa että vaikka ikäihmiset ovat tietysti erityisessä riskissä niin tämä koronavirusinfektio ei ole vaarallinen pelkästään ikäihmisille vaan nuoremmatkin ihmiset joilla on joku krooninen sairaus sydän ja verisuonitauti diabetes esimerkiksi tai astma huolimatta siitä että he he olisivat hyväkuntoisia ovat myös suuressa riskissä ja astmaan liittyen olen monta kertaa nostanut esille että suomessa kolmekymmentä vuotiaista tai sitä vanhemmista yli kymmenen prosenttia sairastaa astmaa ja vaikka se olisi hyvässä tasapainossakin niin kaikki he ovat riskissä kun on kyse koronavirusinfektion saamisesta

uudenmaan rajat laitetaan kiinni liikkumista valvotaan ja se on tarpeen mutta sen lisäksi niin kuin täällä on tullut esiin moneen kertaan lentokenttä ja liikenne siellä mikä on valitettavasti ollut se vuotava portti toivon mukaan saadaan myös asianmukaiselle tolalle sillä tavoin että sieltä ei virusinfektion kantajia tai sairastuneita tule levittämään vaan että he toteuttavat sitä kahden viikon karanteenia niin kuin suositus on ollut jo aikoja sitten mutta sen lisäksi toivoisin että sairaanhoitopiirien ja nyt erityisesti helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiirin johto katsoisi myös sen että sairaanhoidon henkilökunta ei tulisi työpaikoille ilman sitä kahden viikon karanteenia tai testausta on käsittämätöntä että kun me tässä talossa mietimme näitä rajoitustoimia infektion leviämisen nitistämiseksi niin meille edelleenkin on tullut sekä espanjasta että kaukomaista infektiopesäkkeistä terveydenhuollon henkilökuntaa suoraan sairaalaan potilastyöhön en tiedä mikä portti on tässä vuotanut mutta toivoisin todellakin toivoisin että tähän asiaan puututtaisiin sairaaloissa aggressiivinen testaaminen testaaminen ja testaaminen on whon ohjeistusten mukaan ollut tärkeää koko tämän infektion ajan ja todella toivoisin aivan niin kuin edustaja vestman täällä nosti esiin että suomi tarttuisi huomattavasti aggressiivisempaan testaamiseen koska sitä tarvitaan

vaikka on tärkeää katsoa kaikkia etappeja silloin kun otetaan lääkityksiä käyttöön niin meillä on kuitenkin lääkkeitä joista maailmalla on ollut hyvää tulosta koronavirusinfektion oireiden lievittämisessä tai viruksen jakaantumisen pysäyttämisessä ja toivoisin että näitä lääkityksiä otettaisiin matalalla kynnyksellä myös suomessa käyttöön jokaista meistä tarvitaan ja toivoisin että vaikka itse kullakin meistä on haasteita ja tarpeita niin voisimme kuitenkin miettiä mitä minä voin tehdä toisten hyväksi jos jokainen käyttäisi pienen ajan sen miettimiseen mitä voin tehdä toisen hyväksi niin uskoisin että saamme

nujerretuksi ihmisten mahdollisuudet ovat rajalliset mutta ajattelen että kaikki viisaus ja voima jota voimme saada on tähän taisteluun koronavirusta vastaan jokaisen käytettävä ja niin kuin olen sanonut se apu mitä aika ajoin myös kädet ristiin laittamalla voidaan saada on tässä tarpeen ja sen takia arvoisa puhemies haluan vielä sanoa kiitokset kaikille jotka ovat tavalla tai toisella osallistuneet tähän haasteen nujertamiseen ja myös meidän perustuslakivaliokunnan

arvoisa puhemies uusimaa on suomen väkirikkain ja vilkkain maakunta koronavirus on uudellamaalla päässyt leviämään aivan toisella vauhdilla kuin muualla harvemmin asutussa suomessa liikkumisen rajoittaminen on kova toimenpide mutta katson että tässä tilanteessa uudenmaan sulkeminen on välttämätöntä tartuntatilanne on monessa maakunnassa vielä hyvä ja mahdollisuudet viruksen leviämisen estämiseksi ovat paljon paremmat kuin uudellamaalla

niin kovasti ruuhkat päällä ihmisten tarkoitus ei tietysti ollut virusta levittää mutta siltä se monesta pohjoisen asukkaasta tuntui tuntuvan koska myös itsensä terveeksi tunteva ihminen voi levittää virusta on meidän kaikkien syytä pysytellä tutuissa ympyröissä ja nyt yksi ympyrä sulkeutuu täällä uudellamaalla seuraava iso haaste on jo käsissämme jos ulkomailla asuvat suomen kansalaiset palaavat joukolla kotimaahan lentokentillä ja rajoilla pitää olla nyt hyvät ohjeistukset miten toimia ja siihen on jo ryhdytty palaajat on saatava karanteeniin ilman että he ehtivät olla kontaktissa muiden kanssa arvoisa puhemies kainuussa ei ole onneksemme todettu vielä yhtään tartuntatautitapausta mutta arvoisa puhemies kannan kyllä suurta huolta kainuun katajaisesta kansasta seitsemänkymmentäkaksituhatta ihmistä kainuun maakunnassa näistä yli neljätoistatuhatta on yli seitsemänkymmentä vuotiaita ja nytten kun nämä pääsiäisen pyhät ovat tulossa niin jotenkin tuntuu tässä vaiheessa kun katsoo tätä tilannekuvan kehittymistä että olisiko jossain vaiheessa jo kainuunkin rajat syytä sulkea arvoisa puhemies minä toivon puhemiehistölle ja hallitukselle ja meille kaikille edustajille voimia tässä päätöksenteossa raskaina aikoina ja myös malttia suomen kansalle tässä kriisiajassa

arvoisa puhemies elämme tilanteessa johon emme kuvitelleet joutuvamme kriisiskenaarioissa maailmanlaajuinen pandemia on usein mukana mutta silti kriisin tuloon on vaikea täysin valmistautua on tärkeää että lainsäädäntömme turvaa perus ja ihmisoikeuksia oppia kertyy nyt kaikille ja sen pohjalta voimme jatkossa varautua entistä paremmin niin huoltovarmuuden kuin lainsäädännön puolesta tartuntatautilakimme toimii hyvin rajatummassa tapauksessa nyt mittakaavan vuoksi joudumme jälleen turvautumaan valmiuslain pykälien käyttöönottoon liikkumisvapaus on keskeinen perusoikeus siihen tehtävät rajoitukset ovat äärimmäisen poikkeuksellisia ja niihin ei saa kevyin perustein mennä viranomaiset voidaan poikkeusoloissa oikeuttaa käyttämään vain sellaisia toimivaltuuksia jotka ovat välttämättömiä ja oikeasuhtaisia valmiuslain ensimmäisessä pykälässä säädetyn tarkoituksen saavuttamiseksi tämä tarkoitus on suojata väestöä sekä turvata sen toimeentulo ja maan talouselämä sekä ylläpitää oikeusjärjestystä perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia

nyt se jonka perusteella rajoitusten oikeasuhtaisuutta ja välttämättömyyttä on ensisijaisesti tarkasteltu koronavirus leviää pisaratartuntana ihmisten välillä ilman suojaustoimia ennusteen mukaan kahdeksankymmentä prosenttia saa tartunnan

mukaan on selvää että epidemian hidastaminen liikkumista rajoittamalla pelastaa ihmishenkiä suomessa toimenpide on arvion mukaan välttämätön ja oikeasuhtainen muita yhtä tehokkaita keinoja tartuntojen hidastamiseen ei ole perustuslakivaliokunta ei pidä toimia oikeasuhtaisuusvaatimuksen vastaisina kestoksi on määritelty nyt noin kolmen viikon jakso yhdeksästoista huhtikuuta asti käyttöönoton purkaminen on mahdollista tehdä tätä nopeammin jos tautitilanne tämän sallisi on ensisijaisen tärkeää että taustalla oleva tieto jaetaan avoimesti niin eduskunnalle kuin muillekin avoimella ajantasaisella tiedonjaolla säilytämme kansalaisten luottamuksen tuen viranomaisten työlle poliittisen päätöksenteon uskottavuuden ja oppositio hallitus yhteistyön

tasa arvoisen kohtelun turvaksi perustuslakivaliokunta kiinnittää tässä erityistä huomiota perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen suhteellisuusperiaatteeseen vähimmän haitan periaatteeseen ja toimivallan käytön tarkoitussidonnaisuuteen

edustaja jo toivonut koulutamme hoitajia hankimme lisää suojavälineistöä ja pysymme kotona lähipiirissä toisiamme tukien ja vaikeana aikana ymmärtäen

arvoisa herra puhemies kiitos perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja ojala niemelälle sujuvasta asioiden esittelystä eduskunnassa mutta erityisesti mediassa kansalaisille perustuslaki takaa liikkumisvapauden yksityiselämän suojan uskonnon ja omantunnon vapauden sananvapauden vaali ja osallistumisoikeudet ja monia muita oikeuksia näitä vapauksia rajoitetaan yli puolessa maailman valtioista luovumme suomessa liikkumisvapaudesta väliaikaisesti monessa maassa on luovuttu kaikista oikeuksista pysyvästi tästä selvitään yhdessä tillsammans

arvoisa puhemies haluan myös itse kiittää perustuslakivaliokuntaa ja aivan erityisesti valiokunnan puheenjohtaja ojala niemelää joka kunnioittaa demokratiaa ja istuu edelleenkin tähän aikaan illasta täällä salissa tiedän että teillä on ollut pitkä päivä ja ja arvostan tätä suuresti arvoisa puhemies nyt päätettävän liikkumisrajoituksen tarkoituksena on taudin leviämisen pysäyttäminen sekä erityisesti meidän kapasiteetin varmistaminen me olemme valinneet suomessa ja hallitus on valinnut linjan joka haluaa suojella ihmiselämää ja tätä on mielestäni aivan erityisen tärkeää painottaa koska se ei ole ihan itsestäänselvä valinta kun katsoo mitä maailmalla tällä hetkellä tapahtuu

kovimmat iskut osakseen nyt päätetyt rajoitustoimet ovat johtaneet uudellamaalla yli sadanneljänkymmenenviidentuhannen ihmisen lomautuksiin eli nämä iskut ovat olleet uudellemaalle tällä hetkellä sekä terveydellisiä ihmishenkeen kohdistuvia että myös taloudellisia ja toivon että hallitus ottaa nämä asiat huomioon ja tarjoaa kaiken sen tuen ja kaikki ne resurssit joita hallituksella on tarjota uudellemaalle jotta saamme

arvoisa puhemies olen itse tottunut ajattelemaan niin että kun vakava kriisi on kohdalla tai omalla kohdallani on vakava päätöksenteon paikka niin käännyn kokeneempien puoleen ja ja kuuntelen heiltä neuvoa

haluaisinkin tähän loppuun loppuun lainata edesmennyttä presidenttiä mauno koivistoa ja hänen viimeiseksi jäänyttä haastatteluaan koska se mielestäni välittää meille päätöksentekijöille tässä salissa erittäin tärkeän viestin presidentti sanoi näin yleensä elämässä on viisasta luottaa siihen että kaikki menee hyvin yleensä se kannattaa siinäkin tapauksessa ettei siihen edes uskoisi sillä usein on käynyt niin että uhkakuvat alkavat toteutua juuri sen takia että niihin varaudutaan

arvoisa puhemies haluan vielä toistaa eilisestä puheestani koska mielestäni se oli viisaasti sanottu ja päättää hyvin tämän keskustelun ainakin tässä vaiheessa helsingin sanomien haastattelussa oikeushistorian professori jukka kekkonen sanoi nimittäin hän korosti että poikkeusoloissa perus ja ihmisoikeuksista on pidettävä jopa tavanomaista enemmän huolta poliittisen keskustelun yksi päälinja on vaatia yhä tiukempia toimia ja arvostella hallitusta hidastelusta koronaviruksen vaikutukset ovat kuitenkin niin epävarmoja että kenelläkään ei voi olla varmaa tietoa siitä millaista olisi optimaalinen politiikka sitä paitsi monisyisiä asioita ei saisi yksinkertaistaa liikaa minun mielestäni arvoisa puhemies perustuslakivaliokunta on tehnyt työnsä huolellisesti ja kiitän siitä suomen perustuslain eduskunnan arvovallan ja kansanedustajan mandaatin mukaisesti näin se vain on demokratiassa
kiitoksia vielä puheenjohtaja ojala niemelä arvoisa
herra puhemies ihan lopuksi haluan kiittää omasta ja valiokunnan puolesta näistä kiitoksista ja haluan myös jakaa kiitoksia erityisesti valiokunnan jäsenille valiokuntaneuvoksille ja asiantuntijoille tämä oli pitkä päivä ja heidän panos oli tärkeä tämän asian eteenpäin viemiseksi täällä tuli yksi kysymys siitä miksi hallitus ei antanut tätä asetusta kiireellisenä hallitus ei antanut sen vuoksi sitä kiireellisenä että siinä olisi ohitettu eduskunta päätöksentekijänä jos kiireellinen asetus annetaan niin silloin se olisi tullut meille vain jälkitarkastettavaksi sen sijaan nyt me olemme käyttäneet tämän koko päivän aamuvarhaisesta kohta yömyöhään yömyöhään tämän asian tämä korostaa eduskunnan asemaa yhteiskunnassamme korkeimpana päätöksentekijänä ja siitä minusta iso kiitos tämä oli tärkeää sen vuoksi että oli perustavaa laatua oleva kysymys perusoikeuksiin puuttumisesta sitten voisi kysyä sitä että miksi oli tarpeen pitää muotoseikoista kiinni tässä asiassa oli pieni kauneusvirhe mutta totta kai on näin että kun tautitilanne on vakava niin pitää pystyä reagoimaan nopeasti perustuslakivaliokunnan rooli on tehdä se oikeudellisesti kestävällä tavalla eli meidän työmme on kestettävä kriittinen tarkastelu myös huomenna että menivätkö nämä asiat oikein sitten lopuksi haluan yhtyä edustaja meren toiveeseen siitä että valmiuslaki tarvitsee tarkastelua kyllä tämän jälkeen se on osoittautunut tässä prosessissa että tämä työ meidän on on saatettava pikaisesti käyntiin kiitos kaikille

perustuslakivaliokunnan arvioitavana on ollut valtioneuvoston asetus valmiuslain yhdeksännenkymmenennenviidennen pykälän toisessa momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja pykälän soveltamisesta asetuksessa säädetään valmiuslain kolmannen pykälän viidennessä kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa käyttöön otettavasta työvelvollisuutta koskevasta toimivaltuudesta arvioitava asetus on säädetty valmiuslain yhdeksännenkymmenennenviidennen pykälän toisen momentin nojalla valmiuslain säännökset muodostavat pohjan arvioitavalle käyttöönottoasetukselle tällaiset valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönottoa koskevat asetukset on perustuslain kahdennenkymmenennenkolmannen pykälän ja valmiuslain kuudennen pykälän mukaan välittömästi saatettava eduskunnan käsiteltäväksi eduskunta päättää saako asetus jäädä voimaan vai onko se kumottava osittain tai kokonaan ja onko se voimassa säädetyn vai sitä lyhyemmän ajan valmiuslain pykälän toisessa momentissa tarkoitettua terveydenhuollon henkilökunnan velvollisuutta tehdä työtä voidaan käyttöönottoasetuksen toisen pykälän mukaan soveltaa koko valtakunnan alueella jos työvelvollisuutta sovelletaan sovelletaan myös valmiuslain yhdeksännessäkymmenennessäkuudennessa viiva sadannessakolmannessa pykälässä säädettyä valtioneuvoston seitsemästoista kolmatta kaksituhattakaksikymmentä antaman valmiuslain käyttöönottoasetuksen mukaan valmiuslain yhdeksännenkymmenennenviidennen pykälän toisen momentin mukaista terveydenhuollon henkilökunnan työvelvollisuutta olisi voitu soveltaa koko valtakunnan alueella

otettu käyttöön eikä muusta sovellettavasta lainsäädännöstä oltu esitetty selvitystä perustuslakivaliokunnan mielestä käyttöönottoasetuksen viides pykälä oli kumottava valtioneuvosto kumosi viidennen pykälän yhdeksästoista kolmatta kaksituhattakaksikymmentä annetulla valtioneuvoston asetuksella

pykälän toisen momentin mukaista terveydenhuollon työvelvollisuutta myös valmiuslain työvelvollisuutta koskevaan neljääntoista lukuun sisältyvien pykälien yhdeksänkymmentäkuusi viiva satakolme soveltamisen aloittamista perustuslakivaliokunta korostaa rajoitusten välttämättömyydestä johtuen rajoitusten perusteena olevan ja niiden arvioimiseksi tarpeellisen tietopohjan merkitystä ottaen huomioon että työvelvollisuus merkitsee erittäin tuntuvaa puuttumista henkilökohtaiseen vapauteen ja myös perustuslain kahdeksannessatoista pykälässä turvattuihin oikeuksiin sääntelyn välttämättömyydestä ja muiden käytettävissä olevien keinojen riittämättömyydestä olisi kuitenkin tullut tehdä laajemmin selkoa asetuksen perustelumuistiossa perustuslakivaliokunta korostaa myös eduskunnan tiedonsaantioikeuksien merkitystä ja valiokunnan tarvetta saada kaikki asian käsittelyssä merkityksellinen tieto asianmukaisesti esitettynä valiokunta on asian käsittelyssä joutunut erikseen käyttämään perustuslain pykälän mukaisia tiedonsaantioikeuksia saadakseen sellaista selvitystä joka valiokunnan mielestä olisi tullut toimittaa sen käyttöön oma aloitteisesti valiokunnan mielestä valtioneuvoston on syytä kiinnittää asiaan erityistä huomiota perustuslakivaliokunta esittää ettei valtioneuvoston asetusta kumota

arvoisa herra puhemies kiitos perustuslakivaliokunnalle työstä myös tämän asetuksen eteen työvelvollisuutta koskevalla sääntelyllä pyritään turvaamaan terveydenhuoltojärjestelmän toimintakyky sääntelyn käyttöönotto on siksi välttämätöntä koska asetus olisi voimassa vain kolmastoista neljättä saakka ja koska työvelvollisuus on viimesijainen keino esimerkiksi suhteessa lisähenkilöstön vapaaehtoiseen rekrytointiin ja resurssien kokoamiseen kiireellisiin palveluihin on sääntelyä myös pidettävä oikeasuhtaisena

olen ymmärtänyt oikein niin olisi toivottavaa että mahdollisimman monet hoitoalan henkilöt vapaaehtoisesti ilmoittautuisivat ilmoittautuisivat työskentelemään hoitoalalla eikö näin ole että ensin lähdetään siitä että vapaaehtoisesti ja toki tämä asetus sisältää myös sen että huomioidaan näiden hoitajien senhetkinen tilanne se jos on itse riskiryhmässä tai se jos on ehkä yksinhuoltaja tai on pieniä lapsia eli että pääseekö sitten sinne työhön onko näin arvoisa perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja jos hieman voitte selkokielellä avata että mitä tämä kaikki tarkoittaa

siivoojia hoiva avustajia on lääkäreitä kirurgeja eri ammattiryhmiä he tekevät äärettömän tärkeää työtä ja meidän kaikkien katse osuu heihin me kaikki katsomme heitä ja toivomme ja odotamme että heillä on se viisaus hoitaa ihmisiä hyvin ja tietää mitä missäkin vaiheessa tehdään on erittäin tärkeää että henkilöstöä on ja jälleen kerran tässä tilanteessa kun me tarvitsemme henkilökuntaa me huomaamme miten vaikeaa sitä on löytää se on se mistä täällä on usein puhuttu palkkapolitiikka alan vaativuus nyt jälleen kerran me ymmärrämme sen että näihin asioihin täytyy tulevaisuudessa myös entistä enemmän kiinnittää huomiota täällä on puhuttu hengityskoneista ja siitä että koneita ei ole riittävästi mutta ei yksin se kone vaan myös hoitaja joka osaa käyttää sitä hengityskonetta ja on herätty myös siihen todellisuuteen että kun sikainfluenssa oli vuonna kaksituhattayhdeksän todettiin silloin puuttui osaamista ja näitä hengityskoneita niin olemme samassa tilanteessa edelleen eli kun on se aarre se timantti se hoitaja joka ymmärtää tehohoidon ja osaa hoitaa potilasta ja ymmärtää sen tekniikan ja koneen käytön niin kyllä sillä ammattitaidolla häntä täytyy myös kunnioittaa ja arvostaa ja se on sitä palkkapolitiikkaa että kerrotaan että kunhan kouluttaudut ja osaat ja hallitset me tiedämme että husin alueella saattaa leikkauksia peruuntua sen takia ettei ole osaavaa leikkaussalihenkilöstöä osaavaa leikkaussalihenkilöstöä paikalla eli he ovat niitä helmiä he ovat niitä timantteja he ovat niitä rautaisia osaajia se se hoitoalan työkenttä ja osaamisen taso on äärettömän laaja suomalaisessa terveydenhuollossa me olemme hyvissä käsissä me olemme todella hyvissä käsissä ja haluan toivottaa kaikille terveydenhuollon henkilöstölle ääretöntä voimaa viisautta ja jaksamista vaativassa työssä hoitaja on kanssa tavallinen ihminen hänellä on perhe hänellä on hänellä on lapset on arjen askareet ja arjen huolet ja murheet mutta nyt hän ottaa kantaakseen niin suurta vastuuta ja niin suurta murhetta myös niiden hoidettaviensa puolesta että sitä ei sitä ei pysty edes käsittämään ja sinne kaikki kaikki kiitos ja kaikki voimantoivotus kuin myös kaikille meille arvoisa puhemies puhemiehistölle kaikille meille kansanedustajille työntekijöille niin täällä eduskunnassa kuin kansalaisille suurta voimaa tuetaan toinen toisiamme ja autetaan toinen toisiamme ja soitetaan puhelimella ja kysytään voisimmeko me auttaa se on nyt meidän kansalaisvelvollisuutemme mutta myös inhimillisesti ainoa oikea tapa toimia
arvoisa puhemies tämä lainsäädäntö tuli nyt ajoissa tänne eduskunnan käsiteltäväksi koska voi olla että joudumme sellaiseen tilanteeseen jossa terveydenhuoltoalan henkilöstölle joudutaan antamaan myös työmääräyksiä se mikä viime päivinä on ollut julkisuudessa on se että yksityinen yritys mehiläinen on pyrkinyt rekrytoimaan meiltä lääkäreitä ja hoitajia espanjaan tällä hetkellä huomasinkin että että tässä laissa vaikka valmiuslain pykälät tulevat käyttöön ei ole tällaista mahdollisuutta että nämä hoitajat ja lääkärit pysyisivät suomessa jossa heitä piakkoin ehkä kipeästikin tarvitaan tämä lainsäädäntö on aika kova temppu koska tässä käytännössä katsoen hoitajalle voidaan antaa työmääräys ja siitä ei voi kieltäytyä kuin tietyin erityisin perustein jotka on perusteltu ja löytyvät myöskin täältä lakipykälistä

potilaita tältä osin haluan lyhyesti vain sanoa sen että että siinä kohtaa kun me näitä määräyksiä teemme ja itse asiassa nytkin on tärkeää että tällä henkilöstöllä on riittävät suojavarusteet jotta he eivät itse sairastu eivätkä vie sitä läheisiinsä saati muihin potilaisiin toinen asia on tämä testausasia meillä edelleen valitettavasti tulee viestiä siitä että terveydenhuoltoalan

arvoisa herra puhemies terveydenhuollon henkilökunnan työvelvoitteen säätäminen on asia mikä on luonnollisesti herättänyt monenlaisia ajatuksia viimeisten päivien aikana tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa velvoite on kuitenkin ymmärrettävä ja välttämätön mielestäni asetukseen tulisi huomattavasti selkeämmin ja tarkemmin kirjata kahdesta kohdasta ensinnäkin mitä tarkoitetaan asetuksen lyhyellä poissaololla alalta toiseksi toisella paikkakunnalla annettu määräys vaatii myös tarkennuksia muun muassa työmatkan osalta ja muista käytännön järjestelyihin liittyvistä asioista asioista

tämä on kyllä asia mitä pitäisi harkita todella tarkasti koska emme voi tietää milloin tilanne on täällä suomessa sellainen että tarvitsemme näitä ammattilaisia meidän suomessa asuvien ihmisten auttamiseen ja jos tähän ei muuten saada selvyyttä niin kyllä tähän pitää sitten lakiteitse puuttua

arvoisa herra puhemies terveydenhuollon henkilökunta on se briljantti on se timantti jota me tarvitsemme todella jokainen meistä siinä tilanteessa jos me sairastumme ja tarvitsemme yhden tai toisenlaista apua terveydenhuollossa ilman terveydenhuollon henkilökuntaa tämä maa ei selviä ei koronainfektion aikana eikä muutoinkaan sen vuoksi ensinnäkin iso kiitos kaikille heille jotka siellä uurastavat ja toisaalta myös muistutus johdolle

sen jälkeenkin tietysti tässä on tarkoitus että työasiat työvelvoitteet ja järjestelyt saadaan tehtyä siellä yhteistyössä johdon ja terveydenhuollon henkilökunnan kanssa ja toivottavasti myös vapaaehtoisuutta mahdollisuuksia siihen löytyy sillä tavalla että välttämättä tätä valmiuslain pykälää mikä nyt on käsittelyssä ei tarvitsisi ollenkaan ottaa käyttöön mutta kun tilanteet voivat nopeasti muuttua ja koronaepidemia ainakin toistaiseksi jyllää niin tällainenkin säädös mikä nyt meillä on säädettävissä voi olla hyvinkin tarpeen ja sen vuoksi niin kuin täällä sanotaan poikkeusoloissa jokainen suomessa asuva jolla on kotikuntalain mukaan kotikunta suomessa joka toimii terveydenhuollon alalla on saanut koulutusta tällä alalla ja on täyttänyt kahdeksantoista vuotta mutta toisaalta ei vielä kuusikymmentäkahdeksan vuotta on velvollinen tekemään valmiuslain tarkoituksen toteuttamiseksi toteuttamiseksi välttämätöntä työtä terveydenhuollossa määräys tällaiseen työhön voidaan antaa korkeintaan kahdeksi viikoksi ja uusia kerran tämähän oli meillä käsittelyssä jo aiemmin perustuslakivaliokunnassa mutta silloin näimme todella välttämättömäksi että pelkästään työvelvoitetta ei voida yksistään ottaa käyttöön vaan samanaikaisesti on välttämätöntä että työvelvollisen asemaa ja oikeuksia suojataan valmiuslain neljässätoista luvussa säädetyllä tavalla tai muilla vähintään vastaavan tasoisilla säädöksillä eli toisaalta jos työvelvoite tulee voimaan niin täytyy tulla voimaan myös

työvelvollisen asemaa ja oikeuksia suojaavat säädökset mitä tällaiset säädökset esimerkiksi ovat ne ovat säädöksiä jotka koskevat työvelvollisen ilmoittautumisvelvollisuutta työmääräystä työmääräyksen antamisen työmääräystä annettaessa huomioon otettavia seikkoja työvelvollisuussuhdetta työvelvollisuussuhteen ehtoja työnantajan tietojenantovelvollisuutta ja työvelvollisuusrekisteriä eli kuitenkin vaikka meillä on poikkeusolot ja meillä on valmiuslaki käytössä niin niin emme halua emmekä voi antaa pelkkiä velvoitteita vaan meidän tulee huolehtia myös työntekijöiden asemasta ja oikeuksista se on demokraattisen yhteiskunnan aivan perusedellytys tässäkin näkisin kyllä että että perustuslakivaliokunta teki tarkkaa työtä että vaikka tämä valmiuslain kohta on tarpeen ottaa käyttöön se kuitenkin otetaan käyttöön sillä tavoin että on sellainen mikä lopulta toimii meidän kaikkien parhaaksi näillä sanoilla kiitokset tämän päivän aherruksesta niin niin tässä talossa kuin siellä terveydenhuollossa muistetaan meidän terveydenhuollon osaltamme parhaamme eli yritetään pitää se koronaepidemia rajoitettuna eikä vain rajoittaa sitä vaan nitistää se minä uskon että se on mahdollista

edustaja juvosen kysymykseen siitä ketä tämä laki koskee tässä on neljä keskeistä ryhmää keitä tämän on ajateltu koskevan ensinnäkin ovat eläkkeellä olevat alle kuusikymmentäkahdeksan vuotiaat nämä ovat lähinnä varhennetulla vanhuuseläkkeellä ja osa aikaeläkkeellä olevia ihmisiä heitä on arvioitu olevan kaiken kaikkiaan kaksikymmentätuhatta henkilöä tässä maassa sitten ovat lääketieteen ja farmasian opettajat joita voidaan käyttää ja lääketieteen ja farmasian opiskelijat sitten muilla toimialoilla tällä hetkellä toimivia jotka ovat saaneet terveydenhuoltoalan koulutuksen kuitenkin voitaisiin sitten nyt väliaikaisesti rekrytoida takaisin ikään kuin sille koulutuksen mukaiselle alalle heitä on arvioitu tällä hetkellä tästä syntyy noin neljänkymmenenseitsemäntuhannen ihmisen reservi todennäköistä on että näitä kaikkia ei tulla saamaan mutta kun edes osa tästä porukasta niin niin meillä olisi riittävästi sitten työntekijöitä alalla kun se epidemiakriisi tästä pahenee paljon on keskusteltu myös siitä koskeeko tämä ulkomailla olevia kuten edustaja tanus tuossa edellä totesi tämä koskee niitä joilla on kotipaikkakunta suomessa eli ei saada tuolta norjasta ja ruotsista siellä tällä hetkellä terveydenhuoltoalalla työskenteleviä suomalaisia tämän lain nojalla takaisin kotimaahan tässä tosiaan niitä kieltäytymisperusteita ikä perhesuhteet ja sitten oma terveydentila ei tietenkään ole tarkoitus että esimerkiksi riskiryhmäläiset joutuisivat sitten velvoitetuiksi työskentelemään näihin työsuhteisiin sovelletaan normaalia työlainsäädäntöä ja valittamalla voi hakea muutosta eli oikeusturvastakin on huolehdittu valmiuslain sadannenkolmannenkymmenennen pykälän toisen momentin mukaan työvelvoitteen antamista koskevaan päätökseen voi hakea myös valittamalla muutosta tosiaan valmiuslain kahdeksannenkymmenennenkuudennen pykälän nojalla myös tätä henkilöstöä voidaan joutua siirtämään eri puolille suomea jos tulee se tilanne että jollakin tietyllä paikkakunnalla on kuormittunut terveydenhuolto niin että sinne tarvitaan lisää väkeä